työskentelee näillä ja merkittävä osa vasten tahtoaan kuten tässäkin kuultiin nämä ovat erityisesti hoito ja hoiva alalla kasvava ongelma on hyvä että nyt tähän asiaan on pureuduttu ja pyritty löytämään niitä ratkaisuja valitettavasti teen vastalauseen yhden mukaisen muutosesityksen ja perustelen tätä sillä että tässä on aivan liian löyhät kriteerit nollatuntisopimusten väärinkäytösten ehkäisemiseksi tässä esityksessä sanotaan työvoiman tarve edellyttää voidaan määritellä voidaanko käyttää näitä mutta käytännössä on mahdollista edelleen solmia nollaksi eli tämä lakiesitys vakiinnuttaa nollatuntisopimukset osaksi suomalaista

myös selvän selkänojan sille että se työaika tosiaan vakiintuu tiettyyn tuntimäärään tässähän ei puhuta enää nollatuntisopimuksesta vaan nythän hallitus on muuttanut tämän vaihtelevan työajan sopimukseksi mutta kuitenkaan tämä esitys ei valitettavasti poista niitä ongelmia kokonaisuudessaan mitä tähän kasvavaan määrään nollatuntisopimuksia tulee

arvoisa puhemies ensinnäkin kannatan lämpimästi edustaja nurmisen esittelemää vastalausetta ja siinä olevia pykälämuutosehdotuksia

perustelut tälle ovat että hallituksen esittämät ehdotukset eivät riittävästi paranna nollatuntisopimuksella tekevien työntekijöiden asemaa vaikka pieniä parannuksia nyt on tulossa nythän tässä käy niin että nollatuntisopimukset virallistetaan mutta lainsäädäntö ei kuitenkaan takaa riittävää turvaa työntekijöille työntekijöiden asema jää edelleenkin heikoksi perusproblematiikka pysyy samana ja työntekijän on jatkossakin hyvin vaikea vaatia omia oikeuksiaan hallituksen linjaus toimenpiteistä on liian ponneton suhteessa valiokunnan kuulemisissa ja asiantuntijalausunnoissa esille tuotuihin epäkohtiin tätä ei muuta miksikään se että hallitus ei enää halua puhua nollatuntisopimuksella työskentelevistä vaan on muuttanut käsitteen vaihtelevaa työaikaa tekeviksi työntekijöiksi nollatuntisopimukset aiheuttavat myös köyhyyden lisääntymistä koska ne omalta osaltaan luovat kannustinloukun ja sysäävät ihmisiä toimeentulotuen käyttäjiksi sekä jopa vaikeuttavat tuen maksamista tämä johtuu siitä että todellisen työnteon ja siitä saadun palkan sekä elämiseen tarvittavan tulon kokonaisuus on sumea ja riittämätön ja usein vähäisestäkin vähäisestäkin työstä maksettavan palkan saaminen voi kestää kohtuuttoman kauan

pakkolait lomarahan leikkaukset koeajan pidentäminen takaisinottovelvoitteesta luopuminen ja työttömyysturvan leikkaaminen kaikkein heikoimmilta ovat näitä heikennyksiä nimenomaan tässä oli vain osa ja nyt nämä kehysriihen tuloksena syntyneet nuorten työsuhdeturvaa heikentävät ehdotukset molemmat ehdotukset eli se että työnantaja voisi tehdä alle kolmekymmentä vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen sopimuksen ilman perusteltua syytä ja irtisanomissuojan heikennykset iskevät erityisesti aloihin joilla työskentelee paljon nuoria ja naisia ja erityisesti nuoria naisia

siis nämä heikennykset kohdistuvat juuri heihin joiden asema työmarkkinoilla on ennestään heikko työelämän ja toimeentulon epävarmuus sekä työn pirstaleisuus mikä johtuu esimerkiksi nollatuntisopimuksista ovat tutkimusten mukaan keskeisiä syitä lykätä perheen perustamista onkin käsittämätöntä että hallitus kaiken tämän jälkeen kehtaa ilmaista huolensa syntyvyyden laskusta eiköhän olisi aika pysähtyä miettimään syy seuraus suhteita ja opetella tekemään laadukkaampaa kokonaisvaikutusten arviointia osana lainsäädäntötyötä

puhemies olen myös jättänyt esitykseen työelämä ja ja tasa arvovaliokunnassa vastalauseen perussuomalaisten mielestä on sinänsä hyvä asia että osa aikatyötä voidaan tarjota joustavasti sellaisille työntekijäryhmille kuten opiskelijoille jotka osa aikatyötä itse haluavat tällöin pystytään myös paremmin vastaamaan eteen tuleviin haasteisiin sekä yhteiskunnan että työelämän osalta toisaalta ehdotetut säännökset ovat riittämättömiä korjaamaan vaihtelevan työajan sopimuksen käytäntöön liittyviä epäkohtia samoin samoin pidämme hyvänä sitä että nyt tehdyllä esityksellä voidaan vastata ainakin osittain aikaisemmin työmarkkinoita vahvasti haittaavaan eri yritysten työvoimatarpeiden sekä erilaisten osaavien työntekijöiden niin sanottuun kohtaanto ongelmaan olemme myös tyytyväisiä siihen kehitykseen että mahdollisuus joustavaan osa tarjoamiseen säilytetään yhä niin sanotussa työelämän paletissa mukana samanaikaisesti kun käytännössä havaittuihin epäkohtiin puututaan tähän myös ongelmia jotka voivat johtaa työvoiman väärinkäyttöön sääntelyn kohderyhmä on nimittäin rajattu vain osaan osa aikaisia mikä asettaa eri osa aikaistyöntekijäryhmät keskenään eriarvoiseen asemaan tämä on yleensä sellaista kehitystä mitä me perussuomalaiset pidämme haitallisena suomalaisessa yhteiskunnassa nyt tehdyssä hallituksen esityksessä aikaisemmin hyväksi todetut niin sanotut joustoelementit menettävät täten tarkoituksensa uuden sopimusmahdollisuuden vuoksi tällainen kertakaikkinen lisätyösuostumus pitää olla poistettu kaikilta osa aikaisilta työntekijöiltä yhdenvertaisuuden vuoksi tämän vuoksi teemme vastalauseen mukaisen muutosesityksen

arvoisa puhemies täällä erityisesti sosiaalidemokraateista on sanottu että tämä on esitys oikeaan suuntaan mutta riittämätön haluaisin olla tässä positiivinen ja katsoa tämän lausuntonne näkemyksenne hyvällä eli oikeaan suuntaan mennään hyvä askel oikeaan suuntaan jos itse ajattelen nollatuntisopimuksia joskus itsekin ravintolatyöntekijänä ollut nuorena opiskelijana nollatuntisopimuksella ja se sopi siihen elämäntilanteeseen opiskelijana se oli joustavaa ja töitä sai silloin kun tarvitsi ja myös työnantaja niitä tarjosi silloin kun se heille oli sopivaa niin kokonaan en kieltäisi nollatuntisopimuksia mutta kun tiedämme että niitä joka tapauksessa tehdään se on realismia niin kyllähän pelisääntöjen pitää olla kunnossa kun ajattelee esimerkiksi sitä että nollatuntisopimuksia ei saisi enää sopia jos työntekijää tarvitaan joka viikko kutakuinkin sama tuntimäärä niin tällaiset säännöt on erittäin hyvä tuoda

silloin jos puhutaan opiskelusta ja nollatuntisopimuksesta pyydän huomauttamaan että se ei vaadi sitä opiskelijalla täytyy olla puhelin johon hän pystyy vastaamaan ja siihen voi työnantaja soittaa sitä kutsutaan freelance työksi siinä on jo olemassa säännöt siitä on jo olemassa sopimukset jos me puhumme nollatuntisopimuksesta nimitetäänpä sitä nyt miksi tahansa vaikkapa sitten vaihtelevan työajan sopimukseksi niin arvoisa ministeri kuinka on tämän aktiivimallin kanssa jos henkilöllä on tämä nollasopimus ja hän ei saa kolmessa kuukaudessa kahdeksaatoista tuntia työtä rokotetaanko hänen työttömyyskorvaustaan sen takia että nytten laaditaan laki joka kerta kaikkiaan sotkee työmarkkinat vie työntekijöiltä kaikenlaisen kaikenlaisen turvan siitä työstä mitä he tekevät

rouva puhemies hämmästelen kyllä edustaja elon käyttämiä termejä todellakin niin kuin edustaja tolppanen sanoi on hyvä ehkä tutustua tähän ja erottaa nämä kaksi asiaa tästä laista jäi uupumaan se kaikkein oleellisin joka olisi tarvinnut huolehtia nyt tässä kohtaa eli ne kertyneet työtunnit että niistä tulee vakio sitä kautta me pystyisimme paremmin kehittämään vaihtelevan työn tarjontaa niin että ihminen voi luottaa siihen että jos hänellä tässä kuussa ja tänä vuonna on ollut vaikkapa viikoittain kaksikymmentä tuntia työtä seuraavana vuonna se on hänen vakionsa kun voidaan osoittaa pitkällä aikavälillä kertyneitten tuntien määrä se jäi tästä puuttumaan mikä on todella todella suuri menetys ja tekee tästä esityksestä torson

puhemies on totta kai selvää että vähäinenkin työ on parempi kuin ei työtä ollenkaan mutta se valuvika tässä laissa on että se lähtee siitä että työntekijä yhä edelleen joutuu olemaan se joka taistelee työnantajan kanssa siitä mikä se vakiintunut työaika on vaikkapa sairausloma ajan palkassa jos se sairausloma kestää pidemmälle kuin merkityt tunnit jotta saisi senhetkisen tosiasiallisen työtuntien mukaisen sairausajan palkan näiden tuntien on on pitänyt olla puoli vuotta nelinkertaiset puoli vuotta nelinkertaiset tosiasiassa saattaa olla että ihminen on tehnyt töitä puoli vuotta sillä tavalla että ne ovat kolme ja puoli kertaiset mutta silloin hän saa jatkossa siltikin minimisairauspäivärahan ja tämän vuoksi olisi pitänyt hakea vakiintunutta työaikaa ja siihen liittyviä pelisääntöjä tämä sama tilanne tulee silloin kun ajatellaan vaikkapa irtisanoutumista jossa sitten katsotaan mikä sen ajan palkka on jos työnantaja tai työntekijä lopettaa työsuhteen

arvoisa puhemies tämä selvästi parantaa kyllä sopimuksia ja ja myös tässä työntekijä ei jää yksin hän voi sinne neuvotteluun ottaa mukaan kyllä avustajan tämän lain mukaan tämän lain mukaan tarkoituksena on nimenomaan hakea sitä että työssä käydään juuri sen verran kuin se tarve on työnantajalla on tietty tarve ja sen tarpeen mukaan pitää pystyä elämään niin että se työntekijä pystyy neuvottelemaan tai pystyy suunnittelemaan oman työaikansa sillä tavalla että se sovittaa siihen vapaa ajan ja mahdollisesti sitten myös muun työn jos tämä työ ei kokonaan ole täysipäiväistä työtä

nyt todella tällä lailla luodaan selkeät pelisäännöt nollatuntisopimukselle ja pahimmat epäkohdat korjataan on huomioitava että vaikka nämä ongelmat tiedettiin niin eivät aikaisemmat hallitukset ole tarttuneet tähän asiaan siksi tuntuu aivan käsittämättömälle että demarit ja vasemmistoliitto täällä väittävät että tässä huononnetaan etuja mitä te teitte viime kaudella kun olitte hallituksessa ette mitään tälle asialle keskustalle oli tärkeää että nyt tässä nollatuntisopimuksien käsittelyssä epäkohdat korjattiin ja pelisäännöt selvitettiin ja saatiin aikaan tasapainoinen ratkaisu muistaa että nykytila todella paranee työntekijöillä työntekijän oikeus sairausloman ja irtisanomisajan palkkaan vahvistuu työttömyysturvaan liittyvät keskeisimmät epäkohdat korjataan ja työttömyysturvaan tulee selkeyttä tämä uusi laki vähentää vaihtelevan työajan sopimuksella työskentelevien epävarmuutta ja ennakoimattomuutta ja helpottaa työntekijöiden aikataulujen hallintaa elämänhallintaa tämä on todella tärkeä ja hyvä ratkaisu ja lakiesitys

arvoisa rouva puhemies on ehkä vähän liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä täällä edustaja elo totesi että ikään kuin juhlii että tässä on hyviä parannuksia olemme tuoneet esille sen että tässä on oikeansuuntaisia askeleita mutta meidän mielestämme riittämättömiä ja se valiokunnassa on hyvin esitetty ja tuli täällä esille se on se on hyvä että mennään eteenpäin mutta toisaalta vieläkään hallitus ei pysty vastaamaan siihen suureen epäkohtaan jolla työmarkkinoilla luodaan köyhyyttä suomeen lisätään painetta joutua toimeentuloasiakkaaksi ja toimeentulotuen vaikutusten piiriin tämä kohdistuu ennen kaikkea taas siihen nuorempaan väestöön jolla on jo kaikista vaikeinta tällä hetkellä saada pysyvää ja vakituista työtä ja sitä myöten vaikuttaa myöskin uskallukseen perheen perustamiseen toivon että ministeri vastaa liittyen näihin aktiivimallin sanktioihin onko todella niin että nämä ihmiset jotka tässä vaikeassa tilanteessa ovat joutuvat sitten sanktioiden piiriin jos ei tämä kahdeksantoista tuntia kolmen kuukauden aikana täyty

arvoisa puhemies todella huolestuttavia tietoja on ollut tästä lasten määrän dramaattisesta vähenemisestä syntyvyys on kääntynyt laskuun eri yhteyksissä useaan kertaan valiteltu tämän ilmiön ilmiön johdosta ja aivan keskeinen syy on se epävarmuus joka tänä päivänä nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuu se on meidän yhteinen ongelmamme jonka pitäisi pysäyttää meidät kaikki ja laittaa miettimään mitä on tehtävissä jotta elämän perustaminen olisi turvallisempaa ja usko tulevaisuuteen sitä kautta myös suurempi nyt joustot on laitettu hyvin epäoikeudenmukaisesti kaikkien nuorempien ikäluokkien harteille ja siitä tämä nollatuntisopimus on on kyllä surullinen esimerkki meidän pitäisi pystyä nopeammin parantamaan näiden ihmisten turvallisuutta jotta suomella olisi tulevaisuutta

arvoisa puhemies täällä ovat hallituspuolueet nyt hehkuttaneet että nyt on pelisäännöt nollatuntisopimukselle oletteko te käyneet kysymässä näiltä nuorilta jotka tämän kansalaisaloitteen tekivät ovatko he samaa mieltä mentiinkö tässä riittävästi edustaja suutari täällä sanoi että tämä on siitä merkittävä parannus että nyt jatkossa työntekijä voi ottaa avustajan mukaan neuvottelemaan työnantajan kanssa hallituspuolueille ei tämän lain käsittelyn yhteydessä käynyt edes se että henkilöstöryhmillä olisi oikeus saada tieto näiden nollatuntisopimuksien käytöstä edes tiedon saanti työnantajalta henkilöstöryhmille ei käynyt tälle hallitukselle ja kun katsotaan hallituksen koko työelämälinjaa jossa nyt viimeisimpänä viimeisimpänä on nuorten perusteettomien pätkätöiden salliminen nuorille heikommat työehdot ja irtisanomissuojan heikentäminen pienissä yrityksissä niin voi kysyä mihin se huoli joka valtiovarainministeriöstäkin esitettiin tästä syntyvyyden alenemisesta on jäänyt koska epävarmuushan tässä vain kasvaa

erittäin huolestuttavassa määrin minä ministeri nyt katson teitä tästä ja kysyn kuinka ihmeessä tällainen tilanne pääsee syntymään että alkuun työmarkkinoita heikennetään sillä että uhkaillaan pakkolaeilla sitten leikataan lomarahoja sitten tulee tämä oikeudentuntoa erittäin

arvoisa puhemies tällä lailla nimenomaan vähennetään sitä epävarmuutta tällä lailla työntekijä tietää mitä on edessä milloinka ollaan työssä ja niin poispäin hän voi suunnitella sitä ja voi sen mukaan ottaa toisenkin työpaikan ja sillä tavalla varmistaa tulevaisuutensa ja se lasten tekeminen on minun mielestäni silloin jo paremmalla tolalla se vähentää epävarmuutta arvoisa
puhemies edustaja heinäluoma on aivan oikein huolissaan siitä saavatko nuoret suomessa tänä päivänä riittävästi lapsia onko meidän syntyvyys kunnossa ja ja mitä se tarkoittaa valtiontaloudelle ja mitä se tarkoittaa inhimillisesti tästä huolen voimme jakaa näkökulmaero ehkä tulee siinä mihin mihin kyllä minusta edustaja filatov hyvin sanoi että kyllä mekin näemme että on parempi että on töitä niin mekin nimenomaan näemme että on parempi että on töitä ja siksi näitä lakiesityksiä kokonaisuutena tehdään jotta nimenomaan työnteko mahdollistuisi mahdollisimman hyvin mutta sille olisi myös selvät pelisäännöt niin kuin tässä nollatuntisopimusten osalta jos katsotaan vielä vähän pidemmälle niin sekä sosiaalidemokraateilla että sinisellä tulevaisuudella on oma sosiaaliturvamalli ja se on hyvä että tuodaan näitäkin vähitellen pöytään kyllä maailma näyttää nyt menevän sillä tavalla sekä euroopassa että sen ulkopuolella että on nollatuntisopimuksia joille täytyy olla pelisäännöt kun tällainen jatkuu mutta sitten tarvitaan myös kannustava perusturva jotta pienemmälläkin palkalla voi töitä ottaa vastaan kannattavasti ja sitten valtio tulee niin sanotusti tukemaan hieman omalta osaltaan tämä on tulevaisuutta näin uskallan

arvoisa puhemies ei tässä varmaan tarkoitus ole kyykyttää sen enempää köyhiä kuin nuoriakaan edustaja lindtman kysyi että oletteko te kysyneet nuorilta mitä he ajattelevat tästä asiasta minä olen saanut palautetta nuorilta nimenomaan positiivista palautetta siitä että kun nuorilla on harrastuksia tai tai opiskeluja niin on hyvä että he voivat tehdä tällaista osa aikatyötä ja nyt tälle työlle on laadittu edes jonkinlaiset pelisäännöt siitä että pelisääntöjä laaditaan jonkun mielestä joku voisi käyttää sanontaa että on väärin sammutettu tämä hallitus on kuitenkin kyennyt laatimaan sääntöjä ja niin kuin näissä monissa puheenvuoroissa on todettu sääntöjä voidaan parantaa jos nähdään heikkouksia mutta tämä hallitus on astunut sille polulle jonka päässä on mahdollisimman hyvä lainsäädäntö tarkoitus on nimenomaan edesauttaa nuoria luoda nuorille tällä lainsäädännöllä sellaista turvallisuudentunnetta että voi olla edelleenkin joustavasti töissä opiskella harrastaa ja tehdä työtä ja monet nuoret pitävät tätä lakiesitystä
tässä vaiheessa vielä yksi vastauspuheenvuoro edustaja satoselle sen jälkeen ministeri vastaa
arvoisa puhemies on hyvä että nollasopimuksille on saatu pelisäännöt mutta täytyy kyllä sanoa kun opposition puheenvuoroja kuuntelee että tuntuu että onko jäänyt vallan havaitsematta se että yhdeksänkymmentätuhatta ihmistä enemmän on töissä tällä hetkellä kuin silloin kun tämä hallitus aloitti eikä se olisi tapahtunut jos ei hallitus olisi tehnyt niitä poliittisia valintoja mitkä se on tehnyt toki se on on ollut hyvä että työmarkkinajärjestötkin ovat olleet osittain mukana mutta te olette johdonmukaisesti vastustaneet jokaista sellaista muutosta joka on lisännyt työllisyyttä niiden ihmisten jotka ovat saaneet työpaikkoja niiden jotka ovat työllistyneet kokonaiseen työsuhteeseen kaikki eivät ole mutta monet ovat toimeentulo on tuhannella eurolla kuukaudessa käteen parantunut kai heillä on paremmat edellytykset elämässä suunnitella myös omaa elämäänsä kuin jos tätä ei olisi saatu aikaan tämän hallituksen suurin saavutus on se että työllisyysaste on noussut valtavasti ja kymmeniätuhansia ihmisiä

kiitos arvoisa rouva puhemies kiitos keskustelusta ja kiitos positiivisesta palautteesta mutta myös kritiikistä ainahan on petraamisen paikkaa lähdetään siitä minkä takia tämä ylipäätään tänne tuli hallituksella oli jo ajatuksia tämän suhteen mutta toki oli myös tämä kansalaisaloite niissä keskusteluissa jossain vaiheessa oli semmoinen tavoite että kiellettäisiin nämä nollatuntisopimukset kokonaan no vaihtelevan työajan sopimukselle tälle nollatuntisopimukselle on kuitenkin työelämässä tarvetta sopimusten kieltäminen voisi johtaa siihen että täytetään se työvoimatarve jollakin muulla tavalla kuten vuokratöillä yrittäjän omana työnä työkeikan pituisin määräaikaisin sopimuksin tai teettämällä olemassa olevalla henkilöstöllä lisä tai ylityötä sitten täällä monessa monessa puheenvuorossa kysyttiin työajan lakisääteisen vakiintumisen problematiikan perään totta kai tätä täytyy aina punnita molemmin puolin se ajatus meillä on tässä lakia säätäessä ollut on se että tämä vakiintuminen voisi merkitä sitä että jollakin tarkastelujaksolla se toteutunut työaika voisi muodostaa työsuhteessa noudatettavan kiinteän työajan ja näin voisi tapahtua vaikka työnantajan edellytyksissä tarjota työtä ei olisi tapahtunut mitään muutoksia työnantajan työvoimatarve voisi siis yhä olla vaihtelevaa lakisääteinen vakiintuminen voisi siis työvoimatarvetta vastaamattomaan työaikaehtoon jota työnantaja voisi yksipuolisesti muuttaa vain taloudellisella tai tuotannollisella irtisanomisperusteella tämmöisessä tilanteessa työnantajan olisi maksettava palkkaa semmoiselta ajalta jolta ei ole tarjota työtä tämä kustannus olisi pois jostakin muualta ja vähentäisi työnantajan mahdollisuuksia palkata muihin tehtäviin henkilöstöä tämä vakiintumismalli voisi olla altis myös tämmöiselle ei toivotulle työvoiman käytön suunnittelulle työnantaja voisi työtarjouksiensa ajoittamisella ja mitoittamisella pyrkiä vaikuttamaan vakiintuvien työtuntien määrään

jos nyt sitten tapahtuisi niin että vaihtelevasta työajasta sovitaan lainvastaisesti niin että tämmöisestä vaihtelevasta työvoimatarpeesta on sovittu vaikka työnantajan työvoimatarve on kiinteä niin vaihtelevaa työaikaa koskeva silloin mitätön tällöin sovellettavaksi työajaksi tulee se kiinteä työaika joka työnantajan todellista työvoimatarvetta vastaa tämä parantaa monin tavoin työntekijän mahdollisuuksia suunnitella elämäänsä ja ja vaihtelevasta työajasta saa ylipäätään sopia vain silloin kun sopimuksella katettava työvoimatarvekin vaihtelee työnantajan on annettava työsuhteen alkaessa selvitys siitä missä tilanteessa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoimatarvetta vaihtelevaa työaikaa koskevaan ehtoon sisältyvän vähimmäistyöajan on vastattava todellista tarvetta tämä turvaa työntekijää

tässä on kyseessä siis lakiesitys jossa ensimmäisen kerran säädetään nollatuntisopimuksista ensimmäisen kerran suomen historiassa ja vaikka tämä saa oppositiosta kritiikkiä myös kiitosta mutta enemmän kritiikkiä niin joka tapauksessa tämä peli on nyt avattu ja minun mielestäni tämä on iso askel oikeaan suuntaan
mennään joksikin aikaa puhujalistalle

niin askel on otettu ja onneksi tällä kertaa oikeaan suuntaan mutta valitettavasti askel jäi kovin lyhyeksi tässä keskustelun aikana oppositiota on syytetty siitä että se väittää tämän lain huonontavan asioita minä en ole kuullut yhdenkään opposition edustajan näin väittävän sen sijaan oppositio on aika paljon esittänyt kritiikkiä että tämä lainsäädäntö ei ratkaise nollasopimusten ongelmia ja tähän lainsäädäntöön liittyy sellaisia rakennevikoja joita hyvässä lainsäädännössä ei ole mitä ne asiat ovat jotka jäivät ratkaisematta kun ajatellaan nollasopimuslaisten näkökulmasta no ensinnäkin en usko että tässä salissa on ketään jonka mielestä oikeasti on ihan reilua että jos se työnantaja ei töitä tarjoa ei yhtään tuntia niin työntekijän pitää kolme kuukautta kolme kuukautta odottaa roikkua ilman töitä siinä työsopimuksessa ennen kuin hän saa purkaa työsopimuksen saamatta työttömyysturvan karenssia se on kovin pitkä aika tänä aikana kun työmarkkinoilla liikutaan nopeasti asiat muuttuvat nopeasti ja ihmisten pitäisi pystyä reagoimaan nopeasti se on aivan liian pitkä aika jos jos kolmeen kuukauteen ei työnantajalla ole ollut tarvetta tarjota edes yhtä työtuntia toinen iso ongelma mikä tähän liittyy on se että kun meillä perinteisesti koko työlainsäädäntö nojaa ajatukseen ja ymmärrykseen siitä että työntekijä on neuvotteluissa se heikompi osapuoli eikä välttämättä kykene tasa arvoisesti työnantajan kanssa neuvottelemaan niistä työn ehdoista

säädellään edelleen meillä on paljon työmarkkinoilla niin heikossa työmarkkina asemassa olevia ihmisiä ihmisiä joilla pelimerkit ovat niin vähissä että ei voi mitenkään ajatella että he ensinnäkään uskaltaisivat riitauttaa laittomuudet tai väärinkäytökset ja että toisaalta heillä olisi riittävät resurssit ja tietotaito viedä se prosessi läpi niin kuin tässä laissa nyt oletetaan olevan jos me ajattelemme vaikka henkilöä jolla on puutteellinen kielitaito verraten alhainen koulutus ja hyvin vähän muita työllistymismahdollisuuksia ei ole lainkaan realistista ajatella että hän lähtisi mahdollisesti kuukausia tai jopa vuosia kestävään prosessiin nollatuntisopimuksen ehtojen ehtojen saamiseksi mallilleen ihan

kolmas ja minun nähdäkseni ehkä isoin ongelma mikä liittyy tähän lakiesitykseen on se että kun tämä on syntynyt hirveän pitkän prosessin seurauksena ja tässä on kokeiltu montaa asiaa ja neuvoteltu monien tahojen kanssa niin se loppuratkaisu mihin on päädytty tuottaa työmarkkinoille kaksi melkein identtistä osa aikatyön sopimusmallia käytännössä kiinteän osa aikaisen työn sopimusmallin ja vaihtelevan työajan sopimusmallin ainoat erot ovat se että toisessa minimituntimäärä noin periaatteessa on nolla ja toisessa yksi ja sitten se että toisessa näistä henkilöllä on oikeus olla myöntymättä ikuisiksi ajoiksi ottamaan vastaan lisätyötä ja toisessa taas tällainen myöntymys voidaan antaa nämä ovat ne tosiasialliset erot näiden kahden mallin välillä ja jokainen ymmärtää että näissä on kysymys niin pienistä eroista että nämä erilliset sopimusmallit olisivat hyvin yhteensovitettavissa no miksi ne pitäisi sovittaa yhteen sen takia että kun nyt meillä tuotetaan erilaisia hyvin lähellä toisiaan olevia sopimusmalleja meidän työlainsäädäntöön se johtaa taas yhden askeleen verran monimutkaisempaan lainsäädäntöön

ja toivonkin että ainakin tämä asia korjattaisiin mahdollisimman pian

arvoisa puhemies edelleen haluan kiittää ministeriä siitä että hän on tuonut tämän esityksen ja aika nopeassa aikataulussakin jonka valiokunta on nyt käsitellyt keskustelua kun kuulee myös opposition sisällä tämän asian voi nähdä hyvin monella tavalla en näkisi tätä nyt ehkä niin synkkänä esityksenä kuin täällä opposition vasemmalta puolelta nähdään kyllä tämä kuitenkin selkeästi on parempaan suuntaan menossa vaikka näitä edustaja kontulan hyvin nostamia asioita tässä esityksessä on tämän hallituksen esityksen taustalla on kansalaisaloite ja sen käsittely työ ja tasa arvovaliokunnassa ja siihen liittyvät ehdot jotka sitten täällä käsiteltiin ja se lähti ikään kuin käsittelyyn ministeriöön silloin ministeri lindström lupasi tämän asian käydä läpi ja oli erilaisia prosesseja muun muassa tämä kolmikantatyöryhmä muuten joka ei edes sitten ollut yksimielinen omassa esityksessään minusta se kertoo sen että tämä ei ole ihan helppo ja yksinkertainen asia tässä on monta vaihetta ja aina tuntuu jäljelle jäävän ristiriitaisuuksia mutta olen kyllä ministerin kanssa samaa mieltä ja monen muunkin täällä olleen kanssa samaa mieltä että tässä on menty kuitenkin eteenpäin arvoisa puhemies useita karikkoja tässä nyt poistuu ja ehkä tärkein niistä on se edistysaskel että esityksessä työnantaja joutuvat nyt tarkemmin sopimaan keskenään työn tekemisestä mikä tarkoittaa sitä että vastuullisuus molemmin puolin pöytää paranee lisäksi työntekijällä on oikeus käyttää neuvotteluissa avustajaa valiokuntakäsittelyssä kävi kuitenkin ilmi että tämä asia on on monin tavoin vaikea eikä siellä asiantuntijoillakaan tuntunut olevan mitään sellaisia esityksiä joihin valiokunta olisi voinut tarttua niin että olisi löydetty hallituksen ja opposition kesken yhteinen näkemys siitä miten tämä olisi voitu viedä paremmin maaliin ei pidä unohtaa sitä että valiokunnan esitys aikaisemmin siitä miten tätä viedään eteenpäin oli yksimielinen eli tahtotila oli aika voimakas ja siinä mielessä täytyy sanoa että ehkä ministeri lindströmille tässä tarjottiin niin kuin hyvin selkeät ohjeet miten tämä asia olisi voitu ihan kokonaan viedä maaliin olisi ehkä kannattanut tehdä vielä enemmän töitä ja tuoda tämä vaikka pikkasen myöhemmin tänne jotta olisi saatu lopullisesti sellainen esitys joka olisi kaikkia tyydyttänyt niin se oli kyllä huikea paalupaikka ja se oli tavallaan niin kuin lapaan tarjottu miten tämä homma hoidetaan

hyvin sanottu hyvin sanottu tänne valiokunnan mietintöön jäi sitten kuitenkin klausuuli nollatuntisopimusten vaihtelevan työajan tai muiden tavanomaisesta poikkeavien työsopimusten määrää ja niiden vaikutuksia työntekijöiden olosuhteisiin ja terveyteen ei ole suomessa riittävästi selvitetty kuten ei myöskään niiden vaikutusta yritysten toimintaan ja kannattavuuteen tämän vuoksi valiokunta pitää tärkeänä että nyt toteutettavan uudistuksen vaikutuksia yhtäältä yrityksiin ja toisaalta työntekijöiden asemaan ja työkykyyn seurataan huolellisesti ja tarvittaessa lainsäädäntöä kehitetään mahdollisesti havaittavien tarpeiden osalta edelleen olisikin hyvä jos ministeri heti kun tämä laki tulee niin sanotusti käyttöön asettaisi tämmöisen seurantaryhmän ja silloin tämä jäisi myös mahdollisesti seuraavan eduskunnan sitten parannettavaksi kaikesta huolimatta vaikka tähän jäi korjattavaa on tämä kuitenkin askel parempaan suuntaan

arvoisa puhemies nyt käsitellään tätä lakiuudistusta joka siis koskee vaihtelevaa työaikaa ja nimenomaan sitä siitä on aika pitkä matka sitten minkäänlaiseen amatööriväestötieteilyyn siitä mistä suomen alhainen syntyvyys johtuu mutta kyllähän joka tapauksessa tämän valiokuntakäsittelyn aikana tuli selväksi ja on ehkä hyvä se sanoa jotta oppositionkin toiminnasta kansalaiset saavat myönteisemmän kuvan kuin ehkä tämän keskustelun nojalla että kyllähän valiokunnassa vallitsi kuitenkin aika suuri yksimielisyys siitä että tämä on selvä askel parempaan tässä syntyy työntekijän kannalta ennustettavampi tilanne tasapainoisempi asetelma työpaikalla myös tämän työvuoroluettelosäätelyn nojalla ihminen tietää paremmin tulevat työtuntinsa niin kuin edustaja suutari täällä totesi se mahdollistaa myös useamman työsopimuksen ylläpitämisen ja toteuttamisen tämä on ainakin meidän toiveemme niin että tämä parhaassa tapauksessa voisi jopa lisätä työpanoksen

ja sitten se asia joka minusta tässä opposition kritiikissä ei näytä saavan minkäänlaista painoa on että eduskunta edellytti ja viisaasti edellyttikin että tämän lain vuoksi suomessa yhteensä tehtävä työ ei vähene tämä on tavattoman tärkeää meiltä koko kansakuntana puuttuu puuttuu työtunteja jotta me voimme rahoittaa meidän hyvinvointilupauksemme ja me tarvitsemme tämä on sellainen näkökohta jonka pitäisi kaikkia näitä keskusteluja sävyttää minusta opposition näkemyksissä kyllä tulee vahvasti se että he varmaan vilpittömästi pyrkivät estämään kaikenlaisia työntekijöille epäedullisia tilanteita mutta tuottaako heille mitään tunnontuskia sitten estää sellaisia sopimusjärjestelyjä jotka kuitenkin voisivat olla molemmille osapuolille suotuisia ja sellaisia joita molemmat osapuolet haluavat jos me vaikka liikennelaissa toimisimme samalla periaatteella niin me autoilun tai kadun ylittämisen ja varmasti se voisi jossain mielessä turvallisuutta parantaa mutta se tekisi elämästä vaikeaa minusta oli ihan uskomatonta että vanha työn puolue sdp josta minullakin on monenlaista kokemusta asettui tämän alkuperäisen aloitteen taakse joka olisi siis suorastaan kieltänyt nollasopimukset tai asettanut alarajan osapäiväisyydelle se olisi aivan varmasti estänyt suuren määrän sellaisia sopimuksia jotka olisivat tuoneet lisää työtä suomeen aivan varmasti vuorenvarmasti se olisi vähentänyt työllisyyttä ja työtunteja minusta nämä opposition sanavalinnatkin tässä ovat niin paljastavia kun edustaja nurminen sanoi että käytännössä on edelleen mahdollista sopia nollaksi ja että se on nyt sitten jotenkin virallistettu ei se ole tähänkään mennessä ollut millään lailla harmaata tai rikollista tai lainvastaista se on ollut vapaassa yhteiskunnassa jossa sopimus vallitsee täysin mahdollista ja pitäähän sen ollakin mahdollista vapaassa yhteiskunnassa silloin kun se on molempien osapuolten itse arvioiman edun mukaista sen täytyykin olla mahdollista sopimusvapauden rajoittamiselle pitää olla aina erittäin vahvat perustelut täällä on puhuttu myös tästä työajan vakiintumisesta sehän on jo nykyisessä lainsäädännössä ja sellaisia oikeusjuttujakin on kohtuullisen paljon mutta monen vuosikymmenen aikana me olemme oppineet sen että jonkinlaisen automaattisen mekanismin luominen työajan vakiinnuttamiseksi on osoittautunut hyvin vaikeaksi ja joka tapauksessa kaiken tämän kritiikin vastapainona pitää muistaa että me yritämme luoda mahdollisuuksia työhön sellaisille ihmisille joilla sitä ei vielä ole joka nyt lisää säätelyä on se riski että se saattaa vähentää työtilaisuuksien tarjontaa joidenkin yritysten taholta sellainenkin riski on mutta tätä me pidimme nyt valiokunnassa kohtuullisena kompromissina yksi näiden vastalauseiden osa koskee osapäiväisiä sopimuksia siis meillä on tällä hetkellä ja tulee vastedeskin olemaan osapäiväisiä työsopimuksia joissa on siis kiinteäksi sovittu alaraja se osapäiväisyys mutta siinä tulee olemaan kuitenkin tähänastisella tavalla suurempi mahdollisuus sitoutua lisätyöhön sitten meillä tulee olemaan nämä vaihtelevan työajan sopimukset joissa voi olla jopa nolla alarajana mutta säädellään sitä mahdollisuutta sitoutua mihin tahansa vaihteluun palkansaajan taholta tätäkin on nyt pidetty ongelmana vaikka tässä on kaksi erilaista sopimustyyppiä jotka ihan mainiolla tavalla voivat täydentää toisiaan jollekulle voi olla tärkeää se että on jonkinlainen kiinteä minimi siellä osapäiväinen ja silloin hän voi olla valmis suurempaan vaihteluun jollekulle taas sopii paremmin nollasopimus ja silloin hän voi toivoa että siinä on siinä on sitten säädellympi lisätyön mahdollisuus

meidän täytyy yhtäältä uskoa edes jossain määrin ihmisten omaan järkevyyteen ja kykyyn ja kykyyn solmia omalta kannaltaan järkeviä välipuheita ja sopimuksia työnantajan ja työntekijän kesken ja sitten toisaalta meidän täytyy vääjäämättä lisätä suomessa työtunteja minun mielestäni ei saisi ollenkaan suhtautua kevytmielisesti niihin riskeihin joita tällaisesta ylisäätelystä seuraa sen suhteen miten paljon suomessa ylipäänsä tehdään työtä

todellakin kun tien yli mennään siellä on suojatie ja siellä on liikennevalot siellä on siis sääntelyä ja työelämässä tarvitaan sääntelyä erityisesti sen heikomman osapuolen hyväksi ihminen joka on nuori joka vasta hakee työelämäkokemuksiaan on hyvin suojaamaton käymään tasaveroista neuvottelua oman työnantajansa kanssa koko työlainsäädännön ideahan on että suojataan sitä heikompaa osapuolta sitä sanotaan sääntelyksi se on työajoissa tällä tavalla ja se on myös sopimustoiminnan vähimmäisehdoissa jos tästä luovutaan niin sitten heikennetään työehtoja ja palataan ei mennä eteenpäin arvoisa edustaja vartiainen joka tosin taisi lähteä salista ei mennä eteenpäin vaan mennään taaksepäin sata vuotta siihen mistä työntekijöiden vähimmäissuojelu lähti näiden nuorten huoli jotka ovat lähestyneet eduskuntaa ja toivoneet että he saisivat suojaa eduskunnalta se on näiden nuorten toive ja sillä ilman muuta on vaikutusta perheen perustamiseen ja lasten tekemiseen

aikaisemmin kysyttiin mitä nuoret haluavat meillä on nuoria hyvin monenlaisia on niitä nuoria jotka ovat tämän nollatuntisopimuksen takana ja heille tässä annetaan paljon vastaantuloa niin että heillä on mahdollisuus saada parempaa suojaa jota muun muassa edellinen hallitus ei pystynyt tekemään mutta kuten olen aikaisemminkin maininnut muun muassa viime viikolla tavattiin täällä sellaisia nuoria jotka totesivat että antakaa meille mitä tahansa työtä he ovat niitä nuoria jotka ovat todella syrjäytymisvaaran uhassa

vastauksella minkä hallitus kiitos ministeri lindström tänne toi me autamme yhtä joukkoa mutta on sitten toisenlaisia nuoria ja he tarvitsevat erilaisia

puhemies vastaan edustaja viitaselle joka aikaisemmin arvosteli hallituksen kehysriihessä sovittua uudistusta jonka mukaan on helpompi palkata alle kolmekymmentä vuotias vähintään kolme kuukautta työttömänä ollut nuori töihin demarit ovat tässä yhteydessä puhuneet ikuisesta ketjuttamisesta tai ikuisesta koeajasta voisitteko te selittää minulle miten tämä ketjuttaminen oikein tässä yhteydessä onnistuu kun edellytyksenä on se että tämä nuori on ollut vähintään kolme kuukautta työttömänä jos on kyse ketjuttamisesta eli töiden ketjusta eihän kuukautta työttömänä voisiko esimerkiksi edustaja viitanen kertoa mitä tämä ikuinen ketjuttaminen tässä yhteydessä tarkoittaa tai ketjuttaminen ilman sitä ikuisuutta te annatte ihan väärää kuvaa ei tämmöistä nuorta voi ketjuttaa jos hän ei ole ollut vähintään kolme kuukautta työttömänä ennen sitä työsuhdetta niin silloin tarvitaan ne normaalit perusteet määräaikaisen työsuhteen solmimiselle

tämä on minusta nyt aika tyypillistä edustaja zyskowicziä että ruvetaan niin kuin saivartelemaan sanoilla kyllä kuunnelkaa mitä minä sanon ja lakaistaan itse tämä ikävä asia maton alle nimittäin kun täällä aikaisemmin esimerkiksi edustaja heikkinen sanoi että mitäköhän nuoret ajattelevat näistä työelämän heikennyksistä mitä hallitus tekee niin minä voin ainakin kertoa mitä keskustanuoret ajattelevat keskustanuoret ajattelevat tästä asiasta mistä minä olen edustaja zyskowicz puhunut nuorten perusteettomista pätkätöistä siitä minä olen puhunut niin keskustanuoret tyrmäsivät sen he tyrmistyivät tästä esityksestä keskustan puoluevaltuusto vaatii että että nuorille on suotava yhdenvertainen kohtelu tässä tässä on keskustan kahdet rattaat pääministeripuolue siunaa täällä sinisten esityksiä työelämän heikentämisestä ja edustaja zyskowiczin puheenvuoro kertoo hyvin kokoomuksen ideolo gian eihän tässä nähdä mitään ongelmaa ei tarvitse olla sääntöä sen kun vain palataan menneisyyteen sadan vuoden päähän torppariyhteiskuntaan ja pistetään työläinen kyykkyyn

ajattelee vaikkapa nuorisotyöttömyyden tilannetta joka on molemmin puolin kahtakymmentä prosenttia tässä maassa niin se jos mikä on huolestuttava asia ei tietenkään ole vielä aivan selvä minkälaisen esityksen hallitus tulee tuomaan mutta totta kai siellä on tarkoitus kuten vaikkapa pääministeri radiotunnillaan totesi nimenomaan mahdollistaa se nuorten täytyy saada jotain ekstraa siitä että työpaikkojen on järkevää palkata nuori ensimmäiseen työsuhteeseen mitä tulee tähän lakiesitykseen niin sitten on niin että tässä nyt kuitenkin tehdään parannuksia vaikka oppositio sanoo mitä niin myös teidän vastalauseissanne kiitoksia siitä lukee että nämä muutokset ovat oikeansuuntaisia elikkä nyt mennään oikeaan suuntaan toki ainahan varmasti oppositio sanoo että kaikki parannukset ovat riittämättömiä mutta kuitenkin kun katsoo suurta kuvaa suomen talous ja työllisyys yhdeksänkymmentätuhatta saanut työtä se on varmasti teidän mielestänne riittämätöntä mutta minusta oli aivan riittävää että kun teidän valtakaudellanne satatuhatta ihmistä menetti työn me olemme kääntäneet sen toisin päin

puhemies edustaja viitanen äsken täällä harjoitteli tulevaa vappupuhettaan joka varmasti toimii hyvin siellä tampereen torilla mutta ei toimi tässä salissa minä arvostelin sitä että te demarit olette tätä uudistusta mistä nyt puhumme

johtaa näiden nuorten työsuhteiden ketjuttamiseen ketjuttaminen niin kuin tiedätte tarkoittaa peräkkäisiä määräaikaisuuksia miten niitä voi tulla kun pitää olla ensin työttömänä ollut vähintään kolme kuukautta

kyllä pyysin minä olen yleensä tottunut siihen että hallitukselta kysytään ja ja tässä syytettyjen penkillä ei ole opposition edustaja joka vastustaa hallituksen huonoja esityksiä mutta edustaja zyskowicz minä olen puhunut siitä että tämä hallitus on juuri päättänyt antaa lainsäädäntöä missä nuori ihminen voidaan palkata perusteetta määräaikaiseen työsuhteeseen perusteetta perusteetta määräaikaiseen työsuhteeseen me olemme kysyneet kuten muun muassa keskustanuoret miten on mahdollista se että nuoren asema työmarkkinoilla on heikompi heikompi kuin jonkun muun asema millä oikeudella alle kolmikymppisille tehdään tällainen uudistus jossa

asemansa työelämässä on heikompi kuin joillain muilla tästä minä edustaja zyskowicz olen puhunut tämä on suora vastaus teidän suoraan kysymykseenne ja tulen muuten puhumaan jatkossakin tulen myös puhumaan jatkossa siitä että haluatte helpottaa irtisanomisia alle kahdenkymmenen henkilön yrityksissä ja tulen sanomaan että minun mielestäni se on potkulaki tätä te teette ja tässä on se fakta voitte kysyä tätä uudemman kerran minä kyllä

arvoisa puhemies kun edustaja zyskowicz puhuu siitä että hänen sanojansa kun hän puhuu pitää kuunnella todella tarkkaan niin se vaatii siis useimmiten pieniä juristeriaopintoja ne ovat minulla vähän kesken mutta minä kuuntelen häntä täällä aina tarkkaan ja kun edustaja zyskowicz tänään puhui että hallitus helpottaa uusien työsopimusten tekemistä niin mitä hän itse asiassa tarkoittaa eihän se siitä helpommaksi muutu että ei tarvitse olla perustetta määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen siihen työsuhteeseen palkkaamiseen määräaikaisen työsopimuksen tekeminen tehdään kyllä helpommaksi tietenkin sillä siihen perusteita kun te puhutte ketjuttamisesta niin taisi olla niin että pääministeri sipilä aloitti tämän puheenvuoron ketjuttamisista hän tuolta kyselytunnin ministeriaitiosta sanoi vastauksessaan vai oliko se hänen haastattelussaan en enää muista mutta joka tapauksessa pääministeri sipilältä jäi mieleen tämä ketjutusongelma ei tämä ole tämän kolmekymppisten asian ydin mistä te nyt edustaja zyskowicz puhutte ydin on se että te olette tekemässä ikään perustuen heikompia työehtoja alle kolmekymmentä vuotiaille mitä keskustanuoret vastustavat ja mitä näköjään vastustaa keskustan

palata edustaja vartiaisen puheenvuoroon jossa minun mielestäni oli yksi iso viisaus hän sanoi että työtunnit ovat se oleellinen mittari mutta ikävä kyllä kun me katsomme tällä hetkellä tilannetta huhtikuun työvoimatutkimuksessa kerrotaan että meillä työtuntien määrä on vähentynyt vuoden takaisesta se on vähentynyt nolla pilkku neljä prosenttiyksikköä ja tunneista tulee se työn määrä syy siihen miksi me kritisoimme olipa kyse sitten määräaikaisista työsuhteista tai nollatuntisopimusten liian löysästä säätelystä on se että nämä mahdollistavat työn silppuamisen mutta ne eivät tuo välttämättä meidän yhteiskuntaamme lisää työtä ja se lisätyö on varmasti meidän yhteinen pyrkimyksemme uskoisin ainakin että tämän verran meistä löytyy

mutta kolme kuukautta nollatunnilla on ihan kohtuullinen aika ennen sitä ei saa erota tällaisesta työsuhteesta joka ei tarjoa yhtään työtuntia miksi tämä kolme kuukautta on toisessa liian pitkä aika jonka vuoksi täytyy muuttaa heikommaksi meidän työlainsäädäntöämme mutta niitä jotka ovat nollatunnilla työsuhteessa

ja viitasen puolesta että siellä tehtiin toisenlaista työtä kehottaisinkin tutustumaan tähän esitykseen ja kyllähän siinä lähtökohtana on se että nimenomaan sitä varmuutta tulevaisuudesta luodaan sille työntekijälle sitten oikein ymmärrä miten sitä nollaa tuntia kukaan pystyy tämän lakiesityksen jälkeen tekemään kun sen pitää vastata sitä tarvetta sillä työnantajalla jos tarve on nolla tuntia tämän jälkeen niin on vähän ihmeellistä

arvoisa puhemies minäkin olen ihmeissäni siitä miksi nolla pitää ylipäätään sallia jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä niin ei hän varmasti nollaan tarvitse mutta otetaanpa tuosta ketjuttamisesta pikkasen sitähän ei ole missään määritelty kuinka monta ketjua voi peräkkäin olla se on määritelty tämänhetkisessä laissa että jos sille on tarve se on täysin eri asia kyllä se sieltä löytyy edustaja zyskowicz kun tätä lähdetään viemään eteenpäin mutta se mikä täytyy nyt ottaa huomioon tässä täällä sanottiin muun muassa että avustajan käyttö tulee nyt mahdolliseksi minä kerron teille kuulkaa että tähänkin saakka avustajan käyttö on ollut mahdollista avustajaa kutsutaan luottamusmieheksi tai varaluottamusmieheksi

arvoisa rouva puhemies työmarkkinoilla on hyvä olla erilaisia vaihtoehtoja monet opiskelijat haluavat tehdä tietyn määrän työtunteja jotkut yritykset tarvitsevat kausityövoimaa mutta toisaalta sekin on ongelma että on ollut liian paljon sellaisia nollatuntisopimuksia joita työntekijät eivät halua näin ollen on todella hyvä että on vihdoinkin tullut lainsäädäntö jossa säädellään nollatuntisopimuksista ja nollatuntisopimusten teko muuttuu vähemmän houkuttelevaksi ja työntekijöiden oikeuksia

työnantajien työllistämishaluja mutta toisaalta työntekijöiden turva on tässä kyllä äärimmäisen keskeinen ja tärkeä asia haluaisin että ministeri lindström kertoisi kuinka on ajateltu seurata tämän työlainsäädännön toimivuutta

puhemies kyllä minun mielestäni nollasopimus voi olla myös perusteltu esimerkiksi tilanteessa jossa kysymys on opiskelijasta jonka ensisijainen toive on päästä osallistumaan niihin luentoihin ja seminaareihin joita opinnot edellyttävät koska minimituntimäärä sitoo myös työntekijää voi olla joskus relevanttia että sopimus laaditaan nollasopimuspohjalta mutta se ei tarkoita etteikö työntekijän suojelua tarvittaisi edustaja heikkinen aina maanantaisin kun eduskunta ei kokoonnu minun luonani käy juurikin niitä nuoria jotka ovat saaneet niitä mitä tahansa töitä sitten yhdessä koetetaan selvittää mitenkä heille saataisiin myös palkka joka on siitä työstä luvattu miten saataisiin ne muut väärinkäytökset selvitettyä mitkä liittyvät siihen työsuhteeseen kun

työsuhteeseen liittyneeseen sotkuun

minä olen siitä onnellinen ihminen että olen saanut tosiaan opiskeluaikana tehdä

kautta työtä ne auttoivat opiskeluja niin ettei tarvinnut ottaa lainaa olen myös saanut nuorena sairaanhoitajana tampereella koukkuniemessä kymmenillä kymmenillä tehdä työtä ja olin tosi kiitollinen että niin oli tehdä on hyvä myös muistaa huomioida se kuka sitten suojelee niitä pieniä yrityksiä jotka tarjoavat työtä kun on kuitenkin lähtökohtaisesti ajateltava niin että ei yrityksillä ole velvollisuutta työllistää ketään heillä ei ole velvollisuutta vaan he ottavat ihmisiä töihin sen takia että heillä on tarvetta siihen tässä lainsäädännössä nollatuntisopimuksen löydetään tämmöistä tasapainoa että on helpompi työllistää ottaa vastaan työtä tämä on iso askel eteenpäin se on paljon enemmän kuin mitä edellinen hallitus pystyi ollenkaan tämän ongelman suhteen tekemään

otetaan hetken päästä lisää debattipuheenvuoroja nyt puhujalistalle välillä

arvoisa rouva

osin asiasta ja niin kuin tavanomaista jonkun verran asian vierestäkin on varmasti kiva että joku on saanut töitä ja kehuu sillä että on paljon ollut määräaikaisia työsopimuksia kiva niin kuitenkin tässä yleisessä ilmapiirissä tämänkin lain valmistelun osalta on ikävä varjo tämän hallituksen toimista ja kun täällä on puhuttu torpparimallista niin tottahan on että kiky sopimuksessa lisättiin taksvärkkipäiviä kun kaksikymmentäneljä tuntia tuli lisätyötä ilman palkkaa eli ollaan menossa kyllä sinne sadan vuoden takaisiin tunnelmiin ja torppariaikaa lähestytään ja kyllä täytyy

kolmekymppisen kolme kuukautta työttömänä olleen ihmisen määräaikaisen sopimuksen solmimisesta ilman perusteluja että epäilen kyllä että perustuslakivaliokunta jos tämän pöydälleen saa tulee toteamaan että se eriarvoistaa niin paljon ihmisiä että sitä tuskin tullaan tässä talossa siunaamaan mutta kun nollatuntisopimus tänne kansalaislakialoitteena tuli niin olihan sitä helppo lukea kun oli edellisellä kaudella vastaavan aloitteen tehnyt silloisen edustajatoveri kärnän kanssa ja huomasin kyllä että siinä omassakin lakialoitteessa oli se valuvika peruslähtökohdaltaan että se lyhyemmän työajan mahdollisuus olisi poistunut eli jos joku yritys pystyisi tarjoamaan viikossa vain kaksi tuntia sillä nollatuntisopimuksella kun vähimmäistyöaika olisi ollut se kahdeksantoista tuntia siinä kohtaa tätä nollatuntisopimusta olisi pitänyt vain osaltaan muuttaa niin että se olisi ollut mahdollista niin kuin edustaja kontula tuossa toi esille pitää olla mahdollisuutena se on opiskelijoille erityisen tärkeä väline ja mikä parasta se mahdollistaa todellakin sen pääasian eli opiskelun ja sitten sen työn vastaanottamisen ja tekemisen jos se on sillä hetkellä mahdollista tällä hetkellä meillä kuitenkin on jo väline joka ei edellytä nollasopimusta henkilö voi puitesopimuksella sopia yrityksen kanssa että on kutsuttavissa töihin mutta siihen myös sisältyy se oikeus että sitä työtä ei sillä hetkellä ole pakko ottaa jos ei se sillä kertaa työntekijän tilanteeseen sovi tässä edustajat kontula ja filatov hyvin kuvasivat sen mitä tarkoittaa kolme kuukautta se on todella todella pitkä aika niin kuin roikkua ilmassa ja siinä kohtaa tuntuu käsittämättömältä että tässä nyt mennään niin kuin aktiivimallin kanssa käsi kädessä että on nyt jostain tullut semmoinen taikasana tälle hallitukselle aika monessa kohtaa toistuu tämä kolmen kuukauden jakso toivoisin että kun kun tätä seuraavat hallitukset toivottavasti edelleen parantavat sillä en aio kiistää etteikö tämä olisi askel oikeaan suuntaan meillä on tälläkin hetkellä kyllä jo eräitä työehtosopimuksia joissa tämä vähimmäistyöajan määräytyminen on fiksusti otettu huomioon niin voitaisiin enemmältäkin osin kuitenkin lähteä siitä näkökulmasta että se on helppoa ja sen vastaanottaminen on helppoa mutta että sen työntekijän turvaksi on lainsäädäntöä eikä vain velvoitteita

arvoisa puhemies edustaja heinäluoma lähtiessään huomautti että hän ei sanallakaan sanonut tästä asiasta vaan muista työelämään liittyvistä laeista mitä minä sitten kommentoin no hän halusi kommentoida muita asioita ja minä odotin kiitosta tästä laista häneltä mutta näinhän me täällä ristiin puhumme työelämä ja tasa arvovaliokunta pitää hyvänä että hallitus on kansalaisaloitteen käsittelyn jälkeen viipymättä valmistellut säännökset niin sanottujen nollatuntisopimuksien epäkohtien korjaamiseksi minä henkilökohtaisesti yhdyn

kiitoksiin valiokunnalta ja totean että valiokunnan käsittelyssä oli mielestäni huomattavasti parempi ilmapiiri löytää yhteinen polku ja parantaa suomalaista työelämää kuin tässä salissa nyt tällä hetkellä tarkoituksena on tosiaan lisätä suomalaista työtä ja parantaa laatua sekä kitkeä työelämän epäkohtia tämä esitys vahvistaa työntekijän oikeutta sairausloman ja ja irtisanomisajan sekä korjaa osin työttömyysturvan epäkohtia ehdotetut muutokset vähentävät vaihtuvaa työaikaa tekevien työtilaisuuksiin liittyvää epävarmuutta ja ennakoimattomuutta sekä helpottavat siten työntekijän aikataulun hallintaa työn ja vapaa ajan yhteensovittamista sekä useamman samanaikaisen osa aikatyön tekemistä on yksilön ja koko suomen yhteiskunnan etu että mahdollisimman moni voi tehdä täyttä työaikaa vaikkakin useammalla arvoisa puhemies valiokunta esittää myös seuraavia muutoksia työntekijä voi tietyin edellytyksin pyytää työnantajalta työaikaehtoa koskevaa neuvottelua sen muuttamiseksi vastaamaan vastaamaan todellista työn tarvetta näin vältyttäisiin työntekijän epäasialliselta kohtelulta muun muassa siltä että sovitaan tarkoituksellisesti tarve mielestäni tämän pitäisi poistaa nollatuntisopimukset käytäntö osoittaa sitten se että edustaja kontula kontula mainitsi että työntekijä tarvitsee nollatuntisopimuksia ei estä sanomasta että työnantajalla ei ole mitään perustetta tehdä minun mielestäni valiokunta katsoo että ehdotettu sääntely jää heikossa työmarkkina asemassa olevien työntekijöiden kannalta liian vähäksi ja siksi valiokunta ehdottaa että laissa säädetään ajan määreestä jonka kuluessa työajoista on neuvoteltava lisäksi valiokunta ehdottaa että työntekijällä on neuvottelussa oikeus käyttää avustajaa valiokunta myös selkeyttää tältä osin lain kieliasua se sanotaan siellä nyt selvästi valiokunta ehdottaa myös että työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta kirjoitetaan lakiin täydennys siten että säännös sisältää myös lisätietojen antamisen joka piirtää kuvan siitä mikä on tilanne eli kirjallisen selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista ja niistä edellytettävistä lisätiedoista arvoisa puhemies oppositio esittää että vaihtelevan työajan määräyksiä sovellettaisiin myös niissä osa aikaisissa työsuhteissa joissa työaika tosiasiallisesti vaihtelee valiokunta huomauttaa että esityksen tarkoituksena on vähentää erityisesti vaihtelevasta työajasta johtuvia ongelmia ja että kiinteää osa aikaista tekevien ja vaihtelevaa työaikaa tekevien työsuhteen ehtojen yhteensovittaminen tulee selvittää erikseen lisäksi valiokunta korostaa yleisesti tarvetta seurata uudistuksen vaikutusta sekä työntekijöihin että yrityksiin ministeri on varmaan hyvin tietoinen tästä oppositio ei mielestäni ole kiinnostunut siitä

miten heidän lakimuutosehdotuksensa toteutuessaan vaikuttaisivat oikeasti joillakin asema kyllä paranee mutta kääntöpuolena joillakin taas saattavat työt loppua kokonaan työnantajien toiminnan muuttuminen tämän lakiesityksen sopimisen mahdollisesti yleistyessä on koko yhteiskunnan kannalta myös syytä selvittää ja tämä tullaan näkemään seurannassa arvoisa puhemies uudistusta voidaan pitää tasapainoisena sekä myös kompromissina uudet pelisäännöt tasapainottavat ja selkeyttävät työntekijöiden ja työnantajien oikeuksia ja velvollisuuksia mutta eivät sulje pois mahdollisuutta teettää ja tehdä työtä joustavasti silloin kun työvoiman tarve ja sovittu työaika kohtaavat on kaikki paremmin työntekijälle työnantajalle ja yhteiskunnalle

arvoisa rouva puhemies on todella hienoa että sipilän hallitus otti tämän nollatuntisopimuksia koskevan kansalaisaloitteen tosissaan ja halusi löytää pikaisesti muodon jolla nollatuntisopimuksia voidaan rajoittaa nyt käsittelyssä olevan lakiehdotuksen tärkein peruste on se että nollatuntityösopimuksen käytölle saadaan selkeät pelisäännöt nollatuntisopimusten systemaattinen väärinkäyttö nimittäin vääristää kilpailua rakenteelliseksi muuttuessaan on todellakin kyse isosta ongelmasta jos työnantajalla on kiinteä työvoiman tarve nollatuntisopimuksia ei jatkossa saa käyttää tämä on hyvä tiedostaa epäkohtiin siis puututaan mutta sopimustyyppinä nollatuntisopimuksia ei kielletä kokonaan on muistettava että heitäkin on jotka haluavat tehdä osa aikaista ja vaihtelevien tuntien työtä näitä ovat kuten täällä on jo mainittu esimerkiksi opiskelijat ja eläkeläiset heiltä ei tätä ansiomahdollisuutta todella ole tarpeen viedä tässäkin keskustelussa on sivuttu paljon muutakin kuin tätä kyseessä olevaa nollatuntisopimusta haluan tässä yhteydessä muistuttaa että tämä hallitus sai lahjakseen taipaleelleen sadantuhannen henkilön työttömyyden edelliseltä hallituskaudelta nyt tuo on käännetty niin että lähes yhdeksänkymmentätuhatta ihmistä on saanut tämän hallituskauden aikana töitä ja vielä niihin vaikeisiin ryhmiin on pystytty pureutumaan pitkäaikaistyöttömiä eli yli kaksitoista kuukautta työttömänä olleita oli maaliskuussa kahdeksankymmentäkolmetuhatta eli vähemmän kuin vuosi sitten ja vielä yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli neljäkymmentäkolmetuhatta ja heissä laskua oli kolmetoistatuhatta henkilöä tämä on todella hieno asia työllisyysaste helmikuussa nousi jo seitsemäänkymmeneenyhteen pilkku yhteen prosenttiin ja tuo kasvu on ollut ennakoitua vahvempaa työttömyysaste puolestaan on kuitenkin laskenut verrattain hitaasti mutta onneksi pohjimmiltaan siinäkin on myönteinen syy takana yhä useampi on lähtenyt työnhakuun näkymien kirkastuttua ja työvoima on kasvanut tänä vuonna työttömyysaste alenee viime vuotta nopeammin ja se on jo alle kahdeksan prosentin tässäkin keskustelussa on jo sivuttu myös sitä että ei pelkästään työelämän pelisääntöjä vaan myös sosiaaliturvaa uskon että sosiaaliturvauudistuksen vaihtoehdot minne päin sitä lähdetään viemään tulevat olemaan seuraavien eduskuntavaalien yksi keskeinen teema sen takia on todella hienoa että hallitus on päättänyt valtioneuvoston kanslian kautta tästä toimi hankkeesta jossa kaikki eduskuntapuolueet hallituksesta ja oppositiosta saavat olla mukana etsimässä vaihtoehtoja sille mitkä voisivat olla ne suuntaviivat ja eri mallit miten tuota sosiaaliturvaa lähdetään ensi kaudella viemään eteenpäin tällainen valmistelutyö on valtavan tärkeää koska itse kullekin kirkastuu se kuinka isosta monisyisestä monikerroksisesta asiasta on kyse jossa yksittäisten etuuksien kommentointi on silmien sulkua kokonaisuudelta todella haastava työ on edessä ja siihen haetaan nyt valtioneuvoston kanslian toimi hankkeella suuntaviivoja arvoisa rouva puhemies on kuitenkin hyvä muistaa myös se että kun täällä oppositiosta puhutaan torpparilaista ja paluusta sadan vuoden taakse minusta tämä on loukkaus sata vuotiasta suomea kohtaan niin koskaan eivät ole asiat olleet meillä kokonaisuudessaan niin hyvin kuin nyt olimmepa me työttöminä työllisinä yrittäjinä missä asemassa tahansa suomi on loistava maa kansainvälisesti me elämme paratiisissa tällä en tarkoita missään nimessä sitä etteikö meillä ongelmia ole mutta siitäkin kiitos juha sipilän hallitukselle jo vuosi sitten perustettiin juho saaren vetämä työryhmä jolla etsitään ratkaisuja nimenomaan tähän ongelmaan miten eriarvoisuutta saadaan kitkettyä ja kaksitoista ensimmäistä askelta otettiin jo kehysriihessä mukaan kiitos siitä hallitukselle

arvoisa puhemies edustaja heinäluoma tuossa sanoi että nyt mennään todellakin sata vuotta taaksepäin työelämän heikennysasioissa pitää valitettavasti paikkansa minun on sanottava että enpä hämmästyisi jos täältä tulisi vielä esitys että kaivoksiin täytyy viedä kanarialintu ne jotka ovat perehtyneet asiaan tietävät mitä se tarkoittaa muut voivat etsiä googlen kautta ja katsoa mitä kanarialintu kaivoksissa tarkoitti tämä nollasopimusjuttu mikä nyt on tehty on yksi osa jolla pyritään heikentämään työehtosopimusten vaikutuksia ja pyritään heikentämään myöskin voimassa olevia työsopimuksia siitä ei päästä mihinkään tämä on se kokonaiskuva tämä hallitus on tehnyt tällä kaudella muistutan vielä että työehtosopimukset sen enempää kuin työsopimuksetkaan eivät päätä pelkästään palkasta tai työajasta vaan ne päättävät hyvin monesta muustakin asiasta työelämässä ja työpaikalla ne päättävät asioista jotka vaikuttavat työntekijän hyvinvointiin mutta myös työnantajan kykyyn toimia hyvänä työnantajana koska myös se on erittäin tärkeä asia täällä on perusteltu tätä nollatyösopimusta osa aikaisuudella väliaikaisuudella ja määräaikaisuudella sen enempää osa aikaisuus väliaikaisuus määräaikaisuus kuin mikään kummallisuus ei edellytä nollatuntisopimusta näille kaikille löytyy kyllä voimassa olevat säännöt ja suositukset minimipalkoiksi tai minimipalkkaahan meillä ei ole mutta peruspalkoiksi lähtöpalkoiksi ja myöskin työajoiksi ja ne ovat sovellettavissa ihan ilman nollasopimuksiakin

se ei ole vielä ihan loppuun saakka sovittu mutta miltei loppuun alkaa olla

sitten täällä on sanottu näin että nollasopimuslainen voi tehdä useamman työsopimuksen useamman työnantajan kanssa onko nyt niin että se on työntekijä joka määrittää sen montako tuntia sopimuksessa on se ei olekaan työnantaja olenko ymmärtänyt tämän asian jotenkin väärin onko niin että työntekijä voi käydä sopimassa eri työnantajien kanssa omista tunneistaan ja sitten ilmoittaa näille työnantajille että sinulle jää nytten nämä tunnit ja sinulle nämä tunnit ja sinulle nämä tunnit koska minä tarvitsen kokoaikaisen paikan

on toisin päin että se sanelijaosapuoli on se työnantajaosapuoli työntekijällä täytyy aina olla jonkinlainen turva kun hän tekee töitä täytyy olla se peräseinä siellä tässä maassa hyväksi peräseinäksi on osoittautunut työehtosopimusjärjestelmä se on taannut sen että meillä ei tarvitse tehdä vitosella tuntitöitä toivon että siihen meillä ei tarvitse koskaan mennäkään

haluan vielä lisäksi korostaa avustajan käyttöä sitä on voinut aikaisemminkin käyttää on harmittavaa että työministeri lähti täältä pois koska olisin todellakin halunnut vastauksen jos nollatyösopimus kestää kolme kuukautta ja sen kolmen kuukauden aikana ei saa kahdeksaatoista tuntia töitä työnantajalta niin astuuko aktiivimalli käyttöön leikataanko työttömyysturvaa näiltä osin tältä työntekijältä mutta ministeri lähti pois kysyin tätä jo aikaisemmin saattaa olla että saattoi takaraivossa raksuttaa että kysymys tulee uudestaan esille toivon että tämä asia tästä eteenpäin muistetaan kun tätä asiaa käsitellään

erikoiselta että täällä pelotellaan että nyt mentäisiin taaksepäin kun kuitenkin tässä lainsäädännössä nyt pureudutaan niihin nollatuntisopimuksissa olleisiin ongelmiin jotka ovat tässä maassa olleet tiedossa jo varsin pitkään toki voi kritisoida kunnianhimon tasoa että se ei ole riittävä mutta kuten myös vastalauseista näkee tämä on oikeansuuntainen tässä lakiesityksessä on parannuksia nykytilanteeseen on tärkeää huomata että tässä tulee nimenomaan parannuksia paitsi sairausloman irtisanomissuojan aikaiseen palkkaan kuten täällä keskusteluissa on tullut esille joissakin elämänvaiheissa varmasti tämänkaltaisista työsopimuksista on myös hyötyä joten kategori nen kielto ei sikäli ollut ollenkaan mahdollinen mutta totta kai työntekijällä täytyy olla vahvat oikeudet ja niitä tässä myös vahvistetaan lisäksi on tärkeää huomata että jos on niin että työnantajalla on kiinteä tarve työvoimalle niin silloin tämänkaltaisia nollatuntisopimuksia ei enää pysty käyttämään lisäksi mitä täällä tuli keskustelussa esille vaikkapa sovitellun päivärahan maksamisesta ja niistä viivytyksistä mitä on ollut niin tämähän valitettavasti on varsin pitkään tiedossa ollut asia hallitus esitti alkuvuonna vaikkapa tämän kymmenen kohdan listauksen siellä yksi kohta liittyi juuri näihin miten saataisiin vaikkapa soviteltu päiväraha viivytyksettä maksettua meillä on olemassa kaikki se tieto ja tietotekniikka ja toki niiden pitäisi tulla ripeässä tahdissa ei kukaan voi olla kuukausia ilman sosiaaliturvaa tai sitä rahaa mikä heille kuuluu siellä on myös muita positiivisia asioita opiskelu sosiaaliturvalla kuusi kuukautta yrittäjänä voi olla

työttömyysturvalla neljä kuukautta lisäksi haluaisin sanoa vielä liittyen sosiaaliturvan yhteensovittamiseen mikä liittyy kokonaisuudessaan työelämän murrokseen me tiedämme että myös työn luonne on muuttunut ja on paljon kausittaista sesonkiluontoista työtä ja työvoiman tarve on eri puolilla suomea erikaltainen esimerkiksi eri vuodenaikoihin liittyen

hirvittävän tärkeää että seuraava eduskunta ja seuraava hallitus tekee esitykset siitä miten sosiaaliturva ja kausittaiset pätkittäiset työsuhteet saadaan yhdistettyä siihen tähän on hyvää dataa tämän hallituksen kokeilujen pohjalta perustulokokeilun myötä tulorekisteri astuu voimaan vuodenvaihteessa olisi erittäin tärkeää että päästäisiin kokeilemaan vaikkapa käänteistä tuloverotusta ja sitä kautta mahdollistamaan se että jokainen työsuorite saadaan tehtyä sillä ei ehkä elä koko kuukautta eikä koko vuottakaan mutta yhdistettynä joustavaan on mahdollista se toki edellyttää sitä että myös

arvoisa puhemies on selvää että tällä lailla on hyvä tarkoitus ja ja siitä me olemme varmasti kaikki yhtä mieltä mutta se mikä itse asiassa valiokunnan käsittelyssä oli minusta huolestuttavaa oli se että työoikeuden professorit aloittivat puheenvuoronsa sillä että tämä laki on palautettava valmisteltavaksi uudelleen koska tämä on niin sekava ja tämä työllistää lähinnä juristeja tämä oli mielestäni valiokunnassa huolestuttava piirre kun me perehdyimme tähän enemmän ja menimme syvemmälle niin se näkyy näistä kohdista tämän lain alussa tekstiosuuksissa on paljon kaunista lupausta mutta sitten kun mennään pykäliin ja verrataan näitä asioita niin sieltä pykälistä ei löydykään katetta niille kauniille asioille ja kun me teimme omaa vastalausettamme me yritimme muutamassa pykälässä korjata niitä katteettomia lupauksia mitä siellä tekstiosuudessa on

ilman rajoitusta siinä välillä niin ongelmalliseksi muodostuu tämä nolla mitä se sitten käytännön elämässä tarkoittaa puhuimme tässä jo aikaisemmin tästä irtisanomiskohdasta jossa minun logiikkani ei oikein ota koppia siitä että jos hallitus on huolissaan kolmen kuukauden työttömyydestä niin kuin pitääkin olla ja pitää sitä liian pitkänä nuorten kohdalla ja on sitä mieltä että sen jälkeen pitää voida sopia määräaikainen työsuhde ilman perustetta

jos ihminen on työsuhteessa nollatuntisopimuksella ja hänellä on nolla tuntia niin hän kirjautuu

työhallinnon tilastoissa työlliseksi vaikka hänellä ei olisikaan työtä kuitenkin kansantalouden ja meidän hyvinvointimme kannalta ja meidän järjestelmiemme rahoituksen kannalta oleellista on se mitä työtä tehdään minkä verran se tuottaa hyvää tähän yhteiskuntaan ja onko niitä työtunteja sen vuoksi tämä olisi ollut yksi korjaamisen paikka

kaksikymmentä viiva neljäkymmentä tuntia oleva vaihtelevan työajan sopimus hän ei koskaan pääse tuon minimin yli vaikka hän olisi tehnyt kuinka monta vuotta työtä sillä tavalla että hänellä tosiasiassa olisi neljäkymmentä tuntia niin aina hänen sairauslomansa määräytyisi jos ne eivät ole työvuorolistoissa olleita tunteja kahdenkymmenen tunnin mukaan jos ihmisellä on kymmenen tuntia minimityöaika ja hän on tehnyt puoli vuotta kolmeakymmentäkahdeksaa tuntia niin edelleen hän saisi sairausloma ajan palkan kymmenen tunnin perusteella paitsi noista työvuorolistaan merkityistä tunneista nämä ovat niitä kohtuuttomuuksia joita tähän

asia joka olisi parantanut paljon tätä lakia olisi ollut se että olisi otettu samanlainen käytäntö kuin meillä on vaikkapa osa aikaisten työsuhteiden tai vuokratyön kohdalla että siitä pitää saada luottamushenkilölle tieto tietyin väliajoin minkä verran tällaisia työsuhteita on mutta tätä ei haluttu tuoda nollatuntisopimuksiin mikä mielestäni on aika järjetöntä koska se olisi ollut se väline jolla luottamusmieskin näkisi missä mennään kun tässä tilanteessa lähdetään siitä että että henkilö useimmiten itse neuvottelee sen mikä se työaika on onko se vakiintunut korkeammalle tasolle tai mihin se on vakiintunut jos luottamusmies näkisi että työpaikalla on paljon nollatuntisopimuslaisia ja kuitenkin näkee miten tätä työtä tehdään niin sieltä voisi saada sitä kollektiivista turvaa yksilön turvaksi me tiedämme hyvin sen että usein yhden ihmisen on vaikea vaikka hän tietäisi olevansa oikeassa riitauttaa niitä työehtojansa koska siitä saa sen hankalan maineen ja uuden työsuhteen löytyminen on hankalaa

on se että tällä hetkellä me luemme näitä meidän tilastojamme hieman väärin me iloitsemme siitä että työssä olevien määrä on lisääntynyt ja siinä on tietty positiivinen puolensa mutta meitä harhauttaa se että samaan aikaan työtuntien määrä tämän vuoden alkupuoliskolla on vähentynyt ja jos katsotaan niin määräaikainen työ on lisääntynyt osa aikatyö on lisääntynyt määräaikainen osa aikatyö on lisääntynyt tuotammeko me sitä hyvinvointia tällä työllisyyspolitiikalla mihin me haluaisimme sitoutua tässä pitäisi katsoa aika paljon tarkemmin niiden tilastojen sisään toinen osuus on vaikkapa pitkäaikaistyöttömyyden alenema jos joku niin minä iloitsen jos pitkäaikaistyöttömyys aidosti ja oikeasti alenee ja ihmiset pääsevät töihin mutta kun katsomme minne ihmiset ovat pitkäaikaistyöttömyydestä siirtyneet niin eivät he välttämättä ole siirtyneet työhön näkyvissä on se että kolmekymmentätuhatta ihmistä on työttömyystilastoista poistunut sitä kautta että heidän ei koskaan olisi kuulunut ollakaan siellä vaan on käynyt ilmi että he ovat väärässä järjestelmässä sen lisäksi meillä on muita elementtejä joilla ihmiset ovat poistuneet sieltä työttömyydestä

yksi kokoaikainen työ joka elättää ihmisen sillä tavalla että hänen ei tarvitse turvautua tulonsiirtoihin on itse asiassa yhteiskunnan kannalta enemmän kuin se että meillä on syntynyt kaksi työtä joissa ihmiset tekevät muutaman tunnin töitä ja ovat edelleen täysin riippuvaisia meidän sosiaalitukijärjestelmästämme tämä tarkoittaa tietysti sitä että sosiaaliturvassa on tapahduttava uudistusta mutta kyllä meidän on katsottava sen työn laadunkin perään ei voi olla niin että suomi pohjoismaisena valtiona alkaa olla työn laadun suhteen ja työsuhteiden laadun suhteen euroopan peränpitäjiä siihen meidän ei pidä pyrkiä vaikka se kaunistaisikin työllisyystilastoja

arvoisa puhemies edustaja filatovin jälkeen on hyvä jatkaa hyvin usein sanoisinpa että jopa päivittäin tässä salissa puhutaan puhutaan siitä miten työn ehtoja pitää heikentää

jotta saataisiin lisää työtunteja tai työpaikkoja tai työllisyyttä ja tässä järjestelmässä onkin totta että työtuntien lisääminen työllisyyden parantaminen on periaatteessa tavoiteltava asia jollakin meidän täytyy tämä meidän hyvinvointivaltiojärjestelmämme pitää pystyssä mutta jos me puhumme vain työllisyydestä ja työtunneista niin me syyllistymme kahteen virheelliseen taustaoletukseen ensinnäkin siihen että kaikki työtunnit aina ovat toivottavia eivät ne ole osa työtunneista syntyy sellaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin reagoimisesta joita me emme tänne toivo ja siihen että kaikki työtunnit ovat samanarvoisia eivät ole mitattiin työtä sitten siitä saatavan yhteiskunnallisen hyödyn tai työstä syntyvän arvon pohjalta olimme jonkin aikaa sitten valiokunnan kanssa käymässä keniassa ja sairastuin ja tarvitsin apteekista lääkkeen se hotelli onnistui työllistämään kahdeksan henkilöä kahdeksi tunniksi hakemaan sitä lääkettä minulle apteekista kyllä siinä työtunteja kertyi mutta todennäköisesti kysymys ei ollut sellaisesta työmarkkinailmiöstä jota me tähän maahan toivomme tässä järjestelmässä jossa työntunteja halutaan pitää sen takia siinä rinnalla kun niitä pyritään lisäämään huomioida ensinnäkin myös työn tuottavuus joka yleensä paranee silloin kun työntekijä voi kehittyä sirpaletyöntekijästä jonkin alan ammattilaiseksi ja joka hyvin laajan tutkimuskirjallisuuden perusteella paranee silloin kun työpaikan henki paranee ja ihmiset voivat pitkäjänteisesti kehittää omaa työtään kun työntekijöiden yhteistoiminnasta syntyy enemmän kuin mitä kukin tekisi yksinään edelleen silloin kun niitä työtunteja halutaan lisätä on samaan aikaan syytä poliittisessa päätöksenteossa miettiä työvoiman uusintamiskustannuksia tästä jo edustaja filatov puhuikin sellaista työtä jossa merkittävä osa ihmisten tulonmuodostuksesta edelleen syntyy verovarojen kautta niin silloin me tarvitsemme jonkun myös niitä veroja maksamaan ja ja silloin on pakko paisuttaa julkista sektoria jotta saadaan maksettua tukiaiset yrityksille tästä työn muodosta se saattaa olla yksittäisen yrityksen etu mutta se ei yleensä ole kansantalouden etu edelleen niitä työtunteja työtunteja keräillessä on on otettava huomioon kaikki ne välilliset vaikutukset joita poliittisilla päätöksillä on varallisuuseroihin koettuun hyvinvointiin ja yleisesti järjestelmän legitimiteettiin kun työehtoja kovin paljon heikennetään niin yleensä ihmiset hyvin pian oppivat että tämä järjestelmä ei ole heitä varten ja sillä taas on

myös yritysten hyvinvoinnin ja kansantalouden tilan kannalta seurauksia kun luottamuspääoma murenee meillä on maailmassa paljon esimerkkejä maista joissa töitä tehdään ihan hurjasti enemmän kuin suomessa joissa saattavat töitä tehdä kaikki lähes päiväkoti ikäisistä vanhuksiin nämä maat ovat johdonmukaisesti sellaisia maita joista meidän ei kannata omaan järjestelmäämme ottaa esimerkkiä joissa ollaan työtuntien määrässä työllisyysasteessa varmasti päästy hyvin korkealle mutta nämä muut seikat ovat jääneet varjoon

arvoisa puhemies käsittelyssä on vaihtelevan työajan lainsäädäntö joka on peruja siitä että eduskuntaan tuli käsittelyyn kansalaisaloite nollatuntisopimusten kieltämiseksi kansalaisaloitteelle oli monia tärkeitä syitä kuten se että monet nollatuntisopimuksia tekevät kokivat olevansa vastentahtoisesti nollatuntisopimuksella ja varsinkin sellaiset tilanteet ovat kohtuuttomia että työntekijälle ei löydy töitä ollenkaan mutta hän ei pääse irti sopimuksesta meidän lainsäädännöstä puuttui selkeästi nollatuntisopimuksia käsittelevää lainsäädäntöä ja varsinkin työntekijöitä suojaavaa lainsäädäntöä

on todella keskeistä nähdä nähdä miten laki toimii sen takia mietinnön kirjaus lain toimivuuden seurannasta on on todella keskeinen tässä keskustelussa on noussut esiin paljon varteenotettavia huolia esimerkiksi se mitä valiokunnan puheenjohtaja filatov toi esiin että tässä on kolmen kuukauden raja jona aikana työntekijä saattaa joutua olemaan vailla töitä mutta on silti kiinni nollatuntisopimuksessa yleensäkin meidän työmarkkinamme kaipaavat uutta joustoa ja uusia joustoturvamekanismeja se että olisi enemmän työtä tarjolla ja työmahdollisuuksia nuorille ikääntyneille kaikenikäisille on on tärkeää ja yksi kysymys on sosiaaliturvan parantaminen ja varsinkin työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen niin että työnteko olisi aina kannattavaa nythän hallituksen perustulokokeilu joka on ollut

eivät kaikki nollatuntisopimukset ole pahasta ja meillä on varmasti ihmisiä jotka tekevät mielelläänkin töitä nollatuntisopimuksilla ja kyllähän tässä lakiesityksessä on myös parannuksia minun mielestäni kukaan opposition edustaja ei ole täällä niitä kieltänyt hyvä työnantaja saa varmasti myöskin tukea ja ajatuksia nollatuntityöntekijöiden aseman parantamiseksi mutta toisaalta lainsäädännön pitää olla aina heikomman puolella ja tässä lakiesityksessä on paljon vielä epäkohtia ja minusta edustaja filatov toi niitä erinomaisesti esille nimenomaan tässä sdpn vastalauseessa on kuvattu se miten tätä lakiesitystä olisi voinut esimerkiksi ehdotamme yhteistoimintalakiin työpaikan työntekijöiden edustajille tiedonsaantioikeutta nollasopimusten käytöstä tuntimäärineen samalla tavalla kuin on osa aikaisista ja määräaikaisista työsopimuksista se tiedonsaantioikeus ja jo tämä korjaus olisi ollut tärkeä koska tämän avulla työntekijät olisivat pystyneet seuraamaan nollatuntilaisten määrää ja ja myöskin niitä työtunteja arvoisa puhemies kyllä työntekijä jää edelleenkin kovin yksin jos hän lähtee vaatimaan oikeuksiaan ja jos työntekijä kritisoi työnantajaa kyllä on hyvin suuri riski että tunnit vähenevät hyvin nopeasti ja kuten työelämä ja tasa arvovaliokuntakin toteaa nollatuntisopimuslaisten työolosuhteita toimeentuloa ynnä muuta tällaista on on tähän mennessä tutkittu vielä aika niukasti eli niitä tilanteita ei kovin hyvin tiedetä ja sen takia nämä taustaselvitykset olisi ollut kyllä syytä tehdä paremmin ennen kuin tätä lainsäädäntöä tuodaan tänne asti silläkin uhalla että tämä lakiesitys olisi viivästynyt hiukan

rouva puhemies mistä tänään on periaatteessa kyse on kyse siitä että hallitus on valmis siihen että nollatuntisopimukset laillistetaan nyt ihan virallisesti hallitukselle siis sopii se että ihminen tekee nollasopparilla töitä tarkoittaa pahimmillaan useita viikkoja jopa kuukausia jolloin et saa ainuttakaan tuntia kuitenkaan sitä varsinaista työtä tehdä nollatuntisopimuksista puhuttaessa täällä eduskunnassa mietityttää tätäkin keskustelua kuunnellessa kuinka moni meistä edustajista tuntee henkilökohtaisesti ihmisiä jotka tekevät töitä nollasopparilla varsinkin heitä jotka joutuvat käytännössä tekemään nollasopparilla töitä vastoin omaa tahtoaan luulenpa tietäväni että meitä on vähemmistö nollatyösopimuksilla työskentelevät erityisesti nuoret ja naiset tilastokeskuksen mukaan noin kolmannes nollasopimuslaisista haluaisi lisätunteja ja osa aikaisesti työskentelevistä yli puolet jokainen meistä voi kohdallaan miettiä jatkuva epävarmuus ja epätietoisuus siitä riittääkö palkka elämiseen vaikuttaa jo pelkästään inhimillisen arjen toimintoihin saatikka siihen lainan saamiseen vuokra asunnon saamiseen ja lasten päivähoidon järjestämiseen

ja mahdollisuuksien pitää olla reiluja ja oikeudenmukaisia ja tarkemmalla lainsäädännöllä valmisteltuja kuin tämä työnantajille nollasoppari on ainakin lyhyellä aikavälillä varsin edullinen sillä se siirtää suoraan yrittäjäriskiä työntekijän kontolle ei voi olla oikein että työntekijällä on kaikki työsuhteeseen liittyvät velvollisuudet mutta ei oikeuksia poliittisen tahdon lähtökohtana pitäisi aina tässä talossa olla se työ turvaa jokaiselle riittävän toimeentulon ja työlainsäädäntö turvaa jokaiselle työsuhdeturvan kun valiokuntakuulemisissa tuli ilmi sekin että lainsäädäntö on sekavaa ja jatkossa juristien lisääntyvä työ on sitä realismia jota tämä lainsäädäntö tuo tullessaan ei jää kuin velvollisuus tehdä vastalause

arvoisa puhemies valiokunnan puheenjohtaja edustaja filatov käytti täällä hyvin asiantuntevan puheenvuoron ja ehkä siitä moni muukin olisi tullut siihen johtopäätökseen kuin minä että eiköhän niitä muutoksia joita hän esitti tähän ratkaisuun olisi kannattanut vielä miettiä että olisi siitä voitu tehdä jopa yhteinen ne esitykset olivat hyvin asiallisia ja perusteltuja tämän

taustallahan on tietysti laajempi ilmiö siinä että työn tekemisen muodot ovat moninaiset ja muuttuvat usein olen täällä pöntössä sanonut että sama ihminen saattaa olla vuoden sisällä kokoaikatyössä pätkätyössä työttömänä koulutuksessa tai yksinyrittäjänä ja olennaista on se että

ihmiset voisivat siirtyä niistä nivelkohdista jouhevasti ja turvallisesti työn tekemisen muodoista toiseen toiseksi kun me puhumme parannuksista tai muutoksista niin tässä mielellään puhutaan joustavuudesta mutta aina pitää muistaa että muutoksessa sen joustavuuden ja turvallisuuden pitää kulkea käsi kädessä pohjimmiltaan me törmäämme siihen että kyllä me toimeentulon työn ja sosiaaliturvan uudenlaisen yhteensovittamisen mallin suomeen tämän työn murroksen myötä jonka yhdestä ilmiöstä nyt täällä puhumme ei varmaan kukaan ole kiistänyt sitä etteikö tässä esityksessä ole paljon myönteisiä asioita eikä sitä etteikö jossain elämäntilanteessa kuten opiskelun yhteydessä nollasopimuksia voida käyttää kysymys on vastentahtoisuudesta sellaisessa tilanteessa olisi ollut parempi että tämän työn vakiintuneisuus vaihtelevuus pelisäännöt vahvemmat sitten minä haluaisin vain sanoa että kun keskustalla näyttää olevan aika musta aukko viime hallituskauden työstä niin haluan vain todeta että viime hallituskaudella tehtiin erittäin paljon uudistustyötä joka koskee pätkätyöntekijöitten asemaa ja mahdollisuuksia ja tässä mielessä on hyvä tämä palauttaa minulla oli itselläni tilaisuus neuvotella omalta osaltani yksi tuloratkaisu jossa säädettiin sopimuspohjaisesti kolmen tunnin vähimmäistyöaika viikossa eli meillä on jo tällaisia ratkaisuja tehty sopimuspuolelle ja minä luulen että tulevaisuudessa myös sopimusosapuolten kesken on hyvä toimialoittain miettiä miten esimerkiksi nollasopimuspelisääntöihin saadaan sopimuspohjaisia uudistuksia sitten haluaisin esittää yhden ajatuksen joka liittyy tähän pätkittyvien työsuhteiden maailmaan ja se on siis se että eikö voitaisi ajatella että osa aikatyö ja opiskelu nivellettäisiin kiinteämmin toisiinsa osa aikatyösuhteessa tulisi oikeus toisaalta siinä toisessa osassa elämää opiskella ja ne tukisivat järjestelmänä paremmin toisiaan kuin tänä päivänä syntyisi osa aikatyöntekijöille mahdollisuuksia siirtyä myös vakituiseen työpaikkaan ja saada uutta työtä eli yhdistetään tiiviimmin opiskelu ja osa aikatyö tämä voisi olla sellainen seuraava reformi jota kannattaisi viedä

arvoisa rouva puhemies täällä on käyty pitkä ja monipolvinen ja varsin hyväkin keskustelu nollasopimuksista yhdyn kyllä niihin arvioihin että työmarkkinoiden murroksessa erilaisia sopimusjärjestelmiä tarvitaan mutta tästä isosta kuvasta jaetusta yhteisestä ymmärryksestä olen kyllä valtaosan edustajista varsinkin täällä oppositiopuolella kanssa

ei pidä lähteä heikentämään ihmisten kiinnittymistä työmarkkinoille vaan pitää mahdollistaa ihmisten kiinnittyminen työmarkkinoille ja ja pitää tehdä se niin että puhutaan reiluista ehdoista välillä tartun tuohon edustaja ihalaisen esiin nostamaan ajatukseen tästä sosiaaliturvan työn ja opiskelun ja koko kokonaisuuden yhteennivomisen tarpeesta itsekin luvulla työelämään lähteneenä ja yhdeksänkymmentä luvun lamassa räpistelleenä tiedän mitä on olla työsuhteissa joidenka pituudet vaihtelevat muutamista viikoista ehkä muutamiin kuukausiin ja silloin kun puhutaan nuorista aikuisista ihmisistä jotka pyrkivät kiinnittymään myös työelämän kautta siihen tavalliseen elämään jos sitä tavalliseksi elämäksi kutsuu kun ottaa lainaa perustaa perhettä ostaa asuntoa ja niin poispäin tällainen nollatuntisopimusmaailma joka tämän lainuudistuksen myötä mahdollisesti nyt virallistuu vielä pysyvämmäksikin ilmiöksi ei kyllä edesauta nuorten ihmisten perheiden perustamista eikä sitä kautta myöskään sitä yhtä isoa tavoitetta että saataisiin

kuuluvan arvon myös julkisessa keskustelussa kun arvioidaan nollatuntisopimusten käyttöönottoa ja seurauksia kiitos

arvoisa puhemies joskus sanotaan että pidot paranee kun väki vähenee ja usein eduskuntakeskustelussa käy niin että kun kuuntelee viimeisiä varsinaisia puheenvuoroja niissä tulevat ne keskustelun uudet avaukset ja helmet ensin haluan kiittää edustaja kontulaa joka mielestäni hyvin pohti sitä mitä se työaika mitä meidän työllisyys ja muu työn ja työajan ja ja kasvun pitäisi palvella meidän hyvinvointiamme silloin jos se tulee ikään kuin tämmöisistä mekaanisista järjestelmistä jolloin tosiasiassa onkin kyse riskien kattamisesta tai siitä että että korjataan joitakin ongelmia mitä yhteiskunnassa on niin kaikki työ ja kaikki kasvu ei ole samanarvoista meidän pitää mennä niiden lukujen sisälle ja sisältöihin näissä näissä asioissa jotta talous ja työllisyys palvelevat meidän hyvinvointiamme sitten haluan kiittää edustaja ihalaista tästä muistutuksesta että osa aikatyön ja opiskelun yhdistämisestä pitäisi tehdä paremmin sujuvaa koska usein on niin että jos me sitä hyvinvointia haluamme lisätä meidän pitää pystyä lisäämään myös meidän työmme tuottavuutta ja silloin opiskelulla ja osaamisella on keskeinen merkitys ikävä kyllä yhä edelleen on niin että ne työt jotka silppuuntuvat tässä yhteiskunnassa ovat useimmin niitä matalammin tuottavia töitä joissa meidän pitäisi löytää fiksumpia keinoja tehdä ne ovat myös niitä matalammin palkattuja tulee se ongelma että ihmisellä on vähän työtunteja ja sen lisäksi hänellä on erittäin pieni palkka ja työ ei täytä silloin sitä lupausta että toimeentulo järjestyy työn kautta ja tästä tulee tavallaan koko työn inflaatio ihmiset eivät usko siihen että työ tuo hyvinvointia ihmiselle kun samaan aikaan joudutaan turvautumaan

juuri kukaan meistä ei tekisi niitä minkään muun kuin palkan vuoksi tämä on se kokonaisuus jota meidän pitäisi pohtia enemmän mutta myös sitä silppuunnutammeko me työtä lainsäädännöllä enemmän kuin on tarpeen on totta että globaali kilpailu ja erilaiset tuottavuusvaatimukset ja kilpailu vaativat sitä että meillä näitä silpputöitäkin on mutta lainsäätäjinä meidän ei pidä kiihdyttää tätä kehitystä vaan meidän pitää löytää tasapaino sen suhteen että emme syö työpaikkoja ja työllisyyttä mutta emme myöskään ehdoin tahdoin pirsto työelämää

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä mietinnön esittelee lakivaliokunnan puheenjohtaja tolvanen

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettaviksi oikeudenkäymiskaarta oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua lakia esitutkintalakia ja sakon täytäntöönpanosta annettua lakia ehdotetuilla muutoksilla kevennettäisiin oikeusprosesseja yleisissä tuomioistuimissa tavoitteena on lyhentää tuomioistuinten käsittelyaikoja muun muassa joustavoittamalla tuomioistuimen sekä mahdollistamalla tuomioistuimen keskittyminen ydintehtäviinsä lakivaliokunta pitää tärkeänä esityksen taustalla olevaa lähtökohtaa siitä että oikeusturva tulee varmistaa siitä huolimatta että oikeudenhoitoon kohdistuu menopainetta ja säästöjä edellä sanotusta riippumatta muun muassa asioiden käsittelyaikojen lyhentäminen ja tuomioistuimien keskittyminen ydintehtäviinsä ovat valiokunnan näkemyksen mukaan oikeudenhoidon kehittämistavoitteita erittäin keskeisiä hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta pitää esityksessä ehdotettuja lakiehdotuksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina lakivaliokunta puoltaa esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muutamin muutamin huomautuksin ja

tämä kokoonpanojen keventäminen käräjäoikeudessa esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi käräjäoikeuden yhden tuomarin kokoonpanon päätösvaltaa rikosasioissa ehdotuksen mukaan yhden tuomarin kokoonpanon käyttöalaa laajennetaan siten että rikosasiaa voidaan käsitellä yhden tuomarin kokoonpanossa jos syytteessä tarkoitetusta teosta voidaan tuomita enintään neljä vuotta vankeutta esityksessä ehdotetaan lisäksi uudeksi kokoonpanovaihtoehdoksi käräjäoikeudessa kahden tuomarin kokoonpanoa yhden tuomarin kokoonpanoa voitaisiin sekä rikos että riita asiassa vahventaa yhdellä lainoppineella jäsenellä jos se asian laadun laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi on perusteltua lakivaliokunta toteaa yhden tuomarin kokoonpanon päätösvallan laajentamisessa on kyse merkittävästä ratkaisukokoonpanoa koskevasta muutosehdotuksesta lakivaliokunta kiinnittää huomiota kuitenkin siihen että niihin asioihin joita voidaan käsitellä yhden tuomarin kokoonpanossa sisältyy jo nykyisinkin niin sanottuina listarikoksina useiden rikosten törkeitä tekomuotoja rikosten törkeitä tekomuotoja joissa enimmäisrangaistus on ankarampi kuin kaksi vuotta vankeutta lisäksi hallituksen esityksestä ilmi käyvin tavoin yhden tuomarin kokoonpanossa käsiteltäviksi eivät kaavamaisesti siirry kaikki rikokset joista säädetty ankarin rangaistus on enintään neljä vuotta vankeutta sillä osa rikoksista käsitellään vahvemmassa kokoonpanossa asian laadun tai syytteeseen sisältyvien muiden rikosten vuoksi arvoisa rouva puhemies edellä selostetun valossa lakivaliokunta katsoo että esityksessä ehdotetun yhden tuomarin kokoonpanon käyttöalan laajentaminen yhdistettynä uuteen kahden tuomarin kokoonpanovaihtoehtoon on perusteltu ja myös oikeusturvanäkökohtien kannalta asianmukainen ratkaisu valiokunta katsoo että sekä resurssien tarkoituksenmukaisen käytön että oikeusturvan varmistamiseksi on perusteltua että tuomioistuimet harkitsevat lainsäädännössä asetetun harkintavallan harkintavallan rajoissa sen millaisessa kokoonpanossa yksittäinen tapaus on tarpeen käsitellä muutama sana kokoonpanojen keventämisestä korkeimmassa oikeudessa esityksen mukaan korkeimman oikeuden päätösvaltaista kokoonpanoa kevennetään eräissä asiaryhmissä korkein oikeus olisi päätösvaltainen nykyisen viiden jäsenen sijasta kolmen jäsenen kokoonpanossa jos valitus koskee jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytyksiä edellytyksenä olisi että kolmen jäsenen kokoonpano on ratkaisusta yksimielinen lakivaliokunta pitää tätä edellä mainittua sekä muita muutoksia täysin perusteltuina ehdotetut muutokset muun muassa edesauttavat edesauttavat korkeimman oikeuden voimavarojen suuntaamista nykyistä selvästi paremmin asioiden laatua vastaavasti

tässä voidaan siirtää voimavaroja vaativampien asioiden käsittelyyn ja parantaa korkeimman oikeuden mahdollisuuksia keskittyä päätehtäväänsä joka on lainkäyttöä ohjaavien ennakkopäätösten antaminen korkeimman oikeuden jäsenten työpanoksen kohdentaminen nykyistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla myös nopeuttaa käsittelyaikoja arvoisa puhemies sitten käsittelemme syytetyn velvollisuutta osallistua henkilökohtaisesti oikeudenkäyntiin ja tätä käsittelen hieman laajemmin koska se valiokunnassa aiheutti paljon keskustelua ja tässä vuosisataista perinnettä hieman muutetaan hallituksen esityksessä lähdetään siitä että rikosasian vastaajan on jatkossakin oltava henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä jos tuomioistuin pitää vastaajan läsnäoloa asian selvittämiseksi tarpeellisena nykytilaan verrattuna lisäkriteerinä on lisäksi se että tuomioistuin pitää läsnäoloa muusta syystä tarpeellisena hallituksen esityksessä ehdotetaan kuitenkin säännöstä jonka myötä syytetyn velvollisuus olla henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä lievenee kahdella tavalla vastaajan läsnäolovelvollisuutta lievennetään ensinnäkin siten että muun kuin alaikäisen vastaajan tuomitseminen vankeusrangaistukseen ei enää edellytä että vastaajaa on kuultu pääkäsittelyssä henkilökohtaisesti

jos tuomioistuin ei pitäisi vastaajan henkilökohtaista läsnäoloa tarpeellisena riittävää olisi että vastaajaa edustaisi pääkäsittelyssä asiamies vastaajan on kuitenkin oltava henkilökohtaisesti läsnä käräjäoikeuden pääkäsittelyssä jos häntä syytetään rikoksesta josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta tämä viimeksi mainittu läsnäolovelvollisuus ei koske hovioikeuskäsittelyä toiseksi vastaajan velvollisuutta olla henkilökohtaisesti läsnä esitetään lievennettäväksi vangitun vastaajan osalta pääsääntö edelleen olisi että vangitun vastaajan on oltava henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä jossa käsitellään syytettä rikoksesta jonka johdosta hän on vangittuna tuomioistuin voisi kuitenkin jatkossa päättää ettei vangitun vastaajan tarvitse olla henkilökohtaisesti läsnä koko pääkäsittelyn ajan lakivaliokunta toteaa että syytetyn läsnäolovelvollisuuden lieventämisellä voidaan vähentää syytetyn poissaolosta johtuvia istuntojen peruuntumisia sekä siten tehostaa rikosprosessia sekä lyhentää oikeudenkäynnin kestoa peruuntuneista istunnoista aiheutuu merkittäviä haittoja muun muassa tarpeettomina kustannuksina sekä muiden asianosaisten tarpeettomina käynteinä tuomioistuimessa näistä syistä valiokunta suhtautuu esitettyihin lievennyksiin yleisesti ottaen myönteisesti eikä sillä ole huomautettavaa vangitun vastaajan läsnäoloa koskevaan ehdotukseen muilta osin valiokunta toteaa seuraavaa kuten edellä on todettu esitys merkitsee sitä että pääsääntö on jatkossakin että vastaajan on oltava henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä jollei katsota ettei henkilökohtainen läsnäolo läsnäolo ole asian selvittämiseksi tarpeen vastaajaa on kuitenkin aina kuultava henkilökohtaisesti käräjäoikeudessa jos häntä syytetään rikoksesta josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta tällaisia rikoksia joista säädetty enimmäisrangaistus on kuusi vuotta vankeutta on esimerkiksi rikoslain pykälässä tarkoitettu raiskaus lakivaliokunta katsoo että syytetyn henkilökohtainen läsnäolo käräjäoikeudessa on pääsääntöisesti tarpeellista kun käsitellään vakavaa rikosta josta vastaajalle voi seurata pitkä vankeusrangaistus rajan asettaminen käsiteltävän rikoksen kuuden vuoden enimmäisrangaistukseen johtaa edellä selostetuin tavoin käytännössä siihen että vastaajaa on aina velvollisuus kuulla tilanteessa jossa vastaajalle tuomitaan pitkä vankeusrangaistus arvoisa puhemies haluan tässä korostaa kuitenkin sitä että luonnollisesti syytetyllä on aina oikeus olla läsnä tuomioistuimessa aina oikeus mutta tässä on puhuttu velvollisuudesta edellä esitetyn perusteella ja saamaansa selvitystä kokonaisuutena arvioituna lakivaliokunta katsoo että ehdotettu sääntely vastaajan lieventämisestä voidaan hyväksyä lakivaliokunta kuitenkin painottaa että tuomioistuimen tulee läsnäolovelvoitetta koskevassa harkinnassaan huolellisesti ottaa huomioon oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset henkilökohtainen läsnäolo tarpeen jos vastaajaa on kuultu todistelutarkoituksessa esimerkiksi rangaistuksen mittaamiseen liittyvien olosuhteiden selvittäminen voi myös edellyttää vastaajan henkilökohtaista kuulemista

arvoisa puhemies vielä muutama sana parista muusta asiasta velvollisuus pysyä esitutkintaviranomaisen toimipaikassa haasteen tiedoksiantoa varten lakivaliokunta katsoo tämän tarpeelliseksi mutta korostaa oikeusturvanäkökohtia etenkin tämän henkilön kannalta joka määräyksestä joutuu sinne esitutkintaan jäämään ja vielä videoyhteyden käytön laajentaminen sitä lakivaliokunta pitää täysin perusteltuna ja sillä myös kevennetään oikeusprosesseja arvoisa puhemies loppuun valiokunta katsoo että tämä on niin merkittävä uudistus että valiokunta esittää seuraavan lausumaehdotuksen eduskunta edellyttää että oikeusministeriö seuraa oikeusprosessien keventämistä yleisissä tuomioistuimissa koskevan uudistuksen toimivuutta ja vaikutuksia erityisesti tuomioistuimien kokoonpanoa ja syytetyn henkilökohtaista läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevien säännösten osalta sekä antaa lakivaliokunnalle edellä mainituista asioista selvityksen vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme loppuun mennessä tämä lakivaliokunnan mietintö ei tällä kertaa valitettavasti ollut yksimielinen vaan mietintöön sisältyy pykälävastalause josta ehkä kuulemme tässä kohta lisää

viime joulukuussa eduskunnan talousarviokokouksessa muistelen niin taisi olla se kokous tästäkin asiasta keskustelimme ja ja tästä kysyin silloin jos oikein muistan nyt kuukauden valiokunnan puheenjohtaja tolvaselta onko tässä lakiehdotuksessa ja tässä ajatuksessa keventää näitä oikeusprosesseja taustalla toiminnallisia voiko sanoa suoritusarvoja oikeusprosesseja nopeuttavia tavoitteita vai vai ohjaavatko tätä lainsäädäntöuudistusta tämmöiset talouden realiteetit säästöt joilla voi olla kansalaisten oikeusturvaan liittyviä uhkia tai tai sellaisten tilanteiden uhkia joissa talous ohjaa enemmän kuin oikeusturva se ei tietenkään lainsäädännössä eikä varsinkaan tuomioistuinkäsittelyssä voi olla se draiveri mutta tässä valiokunnan puheenjohtaja hyvin asiaa esitteli muutama kysymys kuitenkin olisi tästä läsnäolovelvollisuuden rajasta

joidenka maksimi on kuusi vuotta olisin kysynyt keskusteltiinko valiokunnassa tämän rajan pitämisestä vähän alempana koska varsin vakavista rikoksista puhutaan silloin kun mennään mennään tuolle ylärajalle mainitsitte siitä jo hieman sen lisäksi uudistaisin kysymyksen talouden ja toiminnan välisestä rajapinnasta tässä on on hyviä esityksiä yhden tuomarin kokoonpano ja

joustavuuden lisääminen oikeuskäsittelyssä edustaja juhantalon äsken mainitsemat tilanteet joissa paikalle tulevat kaikki muut paitsi paitsi tämä asianomainen henkilö ovat tietenkin monien ihmisten työnteon kuluja ja kustannuksia loppuun vielä että pidän hyvänä tätä vaikutusten seurantaa koskevaa lausumaa valiokunnan yksituumainen halu on katsoa millä tavalla nämä toimet sitten käytännössä tulevat puremaan

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin toki varmaan itse kukin olisi tässä samaa mieltä että jos maailma olisi kaunis ja ihmiset tottelisivat mitä heille sanotaan että jokaisen pitäisi tulla tuomioistuimeen leivättömän pöydän ääreen sehän olisi se lähtökohta mutta tosiasia on se että etenkin suuremmissa kaupungeissa nämä ovat todellisia ongelmia että siellä on koko muu orkesteri kasassa mutta se syytetty puuttuu ja kaikilta muilta joudutaan peruuttamaan ne istunnot tässä on nyt minun mielestäni inhimillinenkin näkökulma että saadaan se asia vietyä eteenpäin toki siinä on taloudellinenkin elementti eihän sitä käy kiistäminen mutta siihen mitä edustaja kari tuossa kysyi toki siellä keskusteltiin muistakin rajoista kuin sitten jos se olisi laskettu neljään vuoteen siinä ei juurikaan olisi tullut muutoksia viiden vuoden ei kovinkaan paljon ole käytännössä kun nämä muutokset haluttiin tehdä se oli nostettava tähän kuuteen vuoteen ja korostan edelleen että paikalle on tultava jos tuomioistuin niin harkitsee nyt jätetään riippumattomalle tuomioistuimelle se harkintavalta mikä ainakin minun mielestäni sille kuuluu kyllä minä luotan suomalaisiin tuomareihin ja oikeusjärjestelmään siinä että

mikä on ollut julkisuudessa täällä on lakivaliokuntakin siitä lausunut mutta nyt en just löydä sitä kun on väitetty julkisuudessa että nyt asianomistajalla olisi siellä tuomioistuimessa tiukempi läsnäolovelvoite kuin syytetyllä niin se ei pidä kyllä paikkaansa tämä selvitettiin tässä ei muuteta lainkaan asianomistajan läsnäolo oikeutta tai velvollisuutta sanotaan näin asianomistajankin on saavuttava jos tuomioistuin niin harkitsee mutta kyllä syytetyn läsnäolovelvollisuus on paljon kovempi kuin asianomistajan eli rikoksen uhrin niin kuin pitää toki ollakin tietysti lopuksi vielä haluan sanoa sen mitä korostin että aina syytetyllä on oikeus olla läsnä sitä ei tässä rajoiteta että on oikeus olla läsnä nyt puhutaan vain niistä ihmisistä jotka pahimmillaan poliisin kantamana joudutaan tuomaan sinne istuntosaliin

koska heidäthän on jo esitutkinnassa kuultu ja useimmiten tai nykyisin lähes aina kun puhutaan tämän vakavuusluokan rikoksista siellä on on ollut asianajaja paikalla hänet on siellä kuultu ja epäillyn ei tarvitse sielläkään sanoa yhtään mitään elikkä pidän tätä esitystä ja lakivaliokunnan mietintöä tässä nimenomaisessa tilanteessa tilanteessa täysin perusteltuna ja ja itse asiassa välttämättömänä

ja siitä käyty keskustelu käytännössähän on niin että asianomistajalla on usein intressi olla paikalla syyteasiassa rikosasiassa silloin kun on kyse aineellisista asioista ja muun muassa vahingonkorvausasioista mutta on tietysti muistettava myös se että usein asianomistaja niissä asioissa joissa hän ei halua esittää vaatimustaan muun muassa korvausasioissa ja on sellaisesta rikoksesta kyse että hän ei halua sitä enää muistella ja se aiheuttaa häpeää ja tuskaa ei oikeuteen vaan antaa syyttäjän sitten hoitaa oman osuutensa ja tyytyy siltä osin päätöksiin ja siihen ei ole mitään jos asianomistaja ei silloin ole läsnä ja kuule miten oikeus

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä mietinnön esittelee valiokunnan puheenjohtaja tolvanen

arvoisa rouva puhemies tämän hallituksen esityksen pääkohtana on muuttaa oikeudenkäymiskaarta

tietyillä tuomioistuimilla olisi mahdollisuus ja oikeus käsitellä summaarisia riita asioita eli niiden käsittely keskitettäisiin yhdeksään käräjäoikeuteen sen lisäksi tässä on toisena tärkeänä asiana

summaaristen riita asioiden haastehakemuksen jättäminen käräjäoikeuteen tai oikeushallinnon tietojärjestelmään sähköisenä ja kolmantena on ihan minimaalisia muutoksia oikeudenkäymiskaaren säännöksiin asiakirjan todisteellisesta sähköisestä tiedoksiannosta siihen en tule puuttumaan sen enempää mutta

käyn muutamia asioita läpi otetaan ensinnäkin tämä summaaristen riita asioiden käsittelyn keskittäminen tässähän on taustalla oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattakaksikymmentäviisi ja siinä edellytetään keskipitkän aikavälin toimenpiteenä että summaariset riita asiat joko siirretään käräjäoikeuksista ulosottoviranomaisten käsiteltäviksi tai keskitetään enintään kolmeen käräjäoikeuteen no tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan nyt kaikkien summaaristen riita asioiden käsittelyn keskittämistä yhdeksään käräjäoikeuteen keskittämisellä pyritään lisäämään tehokkuutta ja tuottavuutta sillä oletuksena on että summaarisia riita asioita käsittelevien käräjäoikeuksien vähentämisellä asioiden käsittelykäytännöissä ja käsittelyajoissa olevat erot pienenevät ja toiminta yhdenmukaistuu keskittämisen myötä summaarisia riita asioita käsittelevä käräjäoikeus voi sijaita maantieteellisesti nykyistä kauempana tämä ei kuitenkaan heikennä asianosaisten asemaa oikeusturvan ja oikeussuojan saatavuuden kannalta koska riidattomat summaariset riita asiat käsitellään kirjallisessa valmistelussa mikä ei edellytä kantajalta tai vastaajalta matkustamista käräjäoikeuteen jos taas summaarinen riita riitautuu se muuttuu tavanomaiseksi eli laajaksi riita asiaksi ja se siirretään esityksen mukaan käsiteltäväksi muutoin toimivaltaiseen käräjäoikeuteen esimerkiksi luonnollista henkilöä vastaan esitetty vaatimus siirretään tällöin käsiteltäväksi siihen käräjäoikeuteen jossa on hänen kotipaikkansa tai vakituinen asuinpaikkansa asianosaiset voivat kuitenkin suostua siihen että riitautunut asia käsitellään summaarisia riita asioita käsittelevässä

sitten muutama sana toimivaltaisista käräjäoikeuksista lähtökohtana esityksen mukaan on että summaaristen riita asioiden käsittelyssä tarvittavan erityisasiantuntemuksen varmistamiseksi asiat keskitetään kussakin hovioikeuspiirissä yhteen käräjäoikeuteen tästä poiketaan kuitenkin jos käsiteltävien asioiden määrä tai kielelliset oikeudet antavat siihen aihetta lakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat erityisesti tuomioistuimet ovat suhtautuneet ristiriitaisesti siihen mihin käräjäoikeuksiin summaariset riita asiat keskitetään valiokunnan näkemyksen mukaan esitys on osin kompromissi jossa on pyritty ottamaan huomioon erilaisia tekijöitä kuten alueelliset etäisyydet kielelliset oikeudet toimitilaratkaisut sekä vaikutukset henkilöstöön sitten muutama sana tästä sähköisestä asioinnista arvoisa puhemies lakivaliokunta puoltaa oikeushenkilöä elinkeinonharjoittajaa ammattimaista perintätoimintaa harjoittavaa luonnollista henkilöä sekä oikeudenkäyntiasiamiestä ja avustajaa koskevaa velvollisuutta käyttää sähköisiä järjestelmiä tällaisessa toiminnassa yhä enenevässä määrin verkossa tapahtuvaa sähköistä asiointia sähköinen haastehakemus on mahdollista tehdä käyttäen tietojärjestelmäyhteyttä koska tämä on maksullinen on tärkeää että haastehakemus on mahdollista tehdä sähköisesti myös oikeushallinnon verkkopohjaisen asiointiliittymän välityksellä sillä sanottu asiointiliittymä on maksuton ja helppokäyttöinen ja siten sovelias myös muiden kuin suurempien velkojien käytettäväksi on kuitenkin perusteltua

ettei velvoitetta sähköiseen asiointiin uloteta koskemaan omassa asiassaan toimivaa luonnollista henkilöä jolloin luonnollinen henkilö voi jatkossakin toimittaa summaarisen haastehakemuksen käräjäoikeuteen kirjallisesti se oli lakivaliokunnalle tärkeä asia että yksityishenkilö pystyy toimimaan kuten aikaisemminkin mutta sitten ammatikseen toimivat ovat velvollisia siirtymään sinne sähköiseen maailmaan sitten muutama sana vaikutuksesta henkilöstöön lakivaliokunta toteaa että kun tässä henkilövähennyksiä ilmeisesti tulee niin esityksestä johtuvat henkilöstövähennykset kohdistuvat voimakkaimmin kansliahenkilökuntaan valiokunta pitää erittäin tärkeänä että henkilöstön vähentäminen pyritään toteuttamaan toteuttamaan siten ettei irtisanomisiin olisi pääsääntöisesti tarvetta uudistuksen toimeenpanossa tulee muutoinkin kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön asemaan ja heille aiheutuvien haittojen minimointiin myös käräjäoikeuksien johtamiseen tulee panostaa arvoisa rouva puhemies tämäkin on niin tärkeä muutos että lakivaliokunta esittää seuraavaa lausumaehdotusta eduskunta edellyttää että hallitus seuraa käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja siihen liittyvän summaaristen riita asioiden käsittelyä koskevan uudistuksen vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota oikeusturvan alueelliseen saatavuuteen kielellisten oikeuksien toteutumiseen taloudellisiin vaikutuksiin ja oikeudellisten palvelujen tarjontaan sekä antaa lakivaliokunnalle edellä mainituista seikoista selvityksen vuoden kaksituhattakaksikymmentäkaksi loppuun mennessä lakivaliokunta keskusteli tästä perusteellisesti ja haluan kiittää paikalla olevia lakivaliokunnan jäseniä ja miksei muitakin mutta valitettavasti emme päässeet yksimieliseen ratkaisuun tässä asiassa ja mietintöön sisältyy pykälävastalause josta ilmeisesti kohta kuulemme lisää

arvoisa puhemies summaariset riita asiat muodostavat käräjäoikeuksissa merkittävän asiaryhmän viime vuonna käräjäoikeuksiin saapui yli summaarista riita asiaa tämä hallituksen esitys on on jatkoa käräjäoikeuden uudistuksille summaariset asiat tullaan keskittämään pohjallahan on se että hallitus on jo tehnyt käräjäoikeusuudistuksen joka karsii käräjäoikeuksia karsii käräjäoikeuksia kahdestakymmenestäseitsemästä kahteenkymmeneen se itsessään on jo valtavan suuri suuri muutos johon sisältyy itsessäänkin riskejä joten ei ole järkevää eikä perusteltua tehdä samanaikaisesti toista näin suurta ja ja merkittävää muutosta esityksen hyötyjä on epäilty monissa asiantuntijalausunnoissa esiin on noussut muun muassa kielellisten oikeuksien turvaaminen huoli siitä saadaanko riittävästi kielitaitoista henkilökuntaa uusiin toimitiloihin yleensäkin uusien toimitilojen tarve ja oikeusturvan toteutuminen varsinkin alueellisesti oikeusturvan toteutuminen toteutuminen

käsittelyksi esimerkiksi se ajatus että meillä olisi valtakunnallinen jonojärjestelmä jolloin käsittelyiden ruuhkaa voisi purkaa valtakunnallisestikin oli yksi esille noussut noussut ajatus tässä opposition vastalauseessa ei vastusteta sähköisen asioinnin lisäämistä vaan se nähdään kannatettavana on toki hyödyllistä että asioiden käsittely sujuvoituu mutta kuitenkin se että rinnalla säilyy myös mahdollisuus toimia perinteisellä tavalla on monelle asiakkaalle mutta summa summarum se että summaariset asiat keskitetään yhdeksään käräjäoikeuteen ei ole tällä aikataululla ja näillä näillä perusteilla riittävän perusteltua että tähän tulisi nyt siirtyä

rouva puhemies kuten hallituksen esityksestä ilmenee näitä summaarisia asioita on noin neljässäsadassatuhannessa vuodessa siksi on kyllä aika ymmärrettävää että tätä järjestelmää kehitetään ja niiden käsittelyä keskitetään jonkin verran tässä tapauksessa yhdeksään

mutta siinä on tietysti myös ongelmia joita asiaan kuuluu tässä myös korostuu edellä esitetty oikeusturva ja oikeusturvanäkemys

kantajan taholta sikäli

on nopeutettu asian käsittelyä siitä on hyötyä nimenomaan kantajan näkökulmasta sikäli että summaarinen menettelyhän tarkoittaa riidattomia ja sellaisia selviä asioita hyvin usein saamisasioita velka asioita joissa kantajan etu on nopea toimeenpano asialle

valitustietä niin pitkälle ajalle että kantajan oikeutettu vaatimus

erittäin pahoin jopa menee nollaksi siinä mielessä tälle on etua koko summaarisella menettelyllä ja tässä on kuitenkin se että jos siinä tapahtuu asian riidattomaksi tulemista niin se siirtyy käräjäoikeuteen ja myös säilyy se että tämä takaisinsaantioikeus on kolmenkymmenen päivän ajan mikäli vastaaja siihen myöhemmin haluaa ryhtyä mielenkiintoinen asia tässä tapauksessa on kun viitataan maakunnalliseen ajatteluun ja esillä olleeseen maakuntaratkaisuun että oma vaalipiirini satakunnan käräjäoikeus on semmoisessa poikkeavassa asemassa

sen kuuluminen vaasan hovioikeuspiiriin ja toisaalta hovioikeuspiirissä aiheuttavat ongelmia ja

sitä on seurattava niin kuin lakivaliokunnan mietinnöstä ilmenee minkälaisia ongelmia tässä muodostuu ja miten tämä tulevaisuudessa sitten järjestyy käytännöllistä olisi tietysti muun muassa meidän alueelta kankaanpäästä katsoen että nämä kuuluisivat porin käräjäoikeuteen ja silloin luonnollinen valitusreitti olisi turun hovioikeuteen luotan että sen seuraaminen lopulta ratkaisee miten tämä asia selkeytetään itse tämän asian

arvoisa rouva puhemies kiitän valiokunnan puheenjohtajaa edustaja tolvasta ja koko valiokuntaa hyvähenkisestä ja perusteellisesta käsittelystä tämän oikeudenkäymiskaaren summaaristen asioiden kohdalla tämähän on toki kyllä meidän valiokunnassamme tyypillistäkin kiitän siitä huolimatta vaikka päädyimme vastalauseeseen emmekä löytäneet yksimielisyyttä esityksen osalta

vastalauseeseen päädyimme koska meillä on huoli ja tässä on riski asiantuntijoidenkin mukaan minkä he ovat tuoneet esille muun muassa oikeusrekisterikeskus että tämän esityksen myötä kiirehtiminen ja monien uudistusten päällekkäisyys häiriinnyttäisivät toimintaa kuten täällä on keskustelussa aiemmin tullut esille pidämme perusteltuna hallituksen esitystä sähköisen asioinnin lisäämisen osalta samoin kuin tiedoksiantomenettelyn kehittämistä esitettyyn suuntaan mutta meidän mielestämme näitten sähköisten asioiden vireillepanon muuttuminen summaarisissa asioissa pakolliseksi vaatii samalla vastaavasti panostuksia sähköisen asioinnin järjestelmien käytettävyyteen hallituksen esityksen tavoitteita summaaristen asioiden käsittelyn tehostamisesta pidämme kannatettavina mutta mielestämme hallituksen esityksessä on perusteetta kiirehditty ja sen vuoksi valmistelu on jäänyt osin puutteelliseksi summaaristen asioiden keskittämiselle esityksessä asetettujen tavoitteiden toteutumista on epäilty useiden kuultavien lausunnoissa

tila ja henkilöstöresurssit sekä esimerkiksi henkilökunnan siirtymiseen on käsityksemme mukaan huomioitu hallituksen esityksessä puutteellisesti itse asiassa tuossa keskustelussa tuli esille joidenkin asiantuntijoiden osalta että päinvastoin kustannukset kasvavat tämän esityksen myötä eivät pienene

oikeusrekisterikeskus on myös katsonut että asioiden keskittäminen edellyttää merkittäviä muutoksia tuomioistuinten käyttämään tuomas tietojärjestelmään näiden muutosten toteuttaminen samanaikaisesti vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta voimaan tulevan käräjäoikeusuudistuksen edellyttämien muutosten kanssa aiheuttaisi oikeusrekisterikeskuksen mukaan merkittävän riskin toiminnan häiriintymisestä eduskunnan

oikeusasiamiehen kanslia on nostanut lausunnossaan esiin mahdollisen ongelman kielellisten oikeuksien toteutumisessa käräjäoikeusverkostoon ollaan parhaillaan tekemässä uudistusta jossa käräjäoikeuksien määrä vähenee kahdestakymmenestäseitsemästä kahteenkymmeneen lisäksi tuomioistuinjärjestelmän hallinto on uudistumassa perusteilla olevan uuden tuomioistuinviraston myötä katsomme että nämä uudistukset olisi syytä saattaa ensin valmiiksi ja saada kokemusta sen sen pohjalta miten järjestelmät toimivat vasta sen jälkeen kun uusi käräjäoikeusrakenne ja tuomioistuinjärjestelmän hallinto hallinto on paljon paremmat edellytykset arvioida summaaristen asioiden keskittämisen kannattavuutta ja toteuttamistapoja sekä toteuttaa mahdolliset muutokset hallitusti ilman riskejä sen vuoksi olemme esittäneet valiokunnassa vastalausetta ja tulemme sen sitten jatkokäsittelyissä esittelemään

arvoisa rouva puhemies haluan nyt korostaa sitä että yksityishenkilö saa jatkossakin toimia niin kuin aikaisemminkin eli ihan paperisella paperisella hakemuksella häntä ei pakoteta siihen sähköiseen maailmaan se valiokunnassa nimenomaan oli meillä huolenaihe koska tiedämme että tässähän ei löydy ei löydy välineitä eikä osaamista kaikilta ihmisiltä yksityinen ihminen tosiaan voi asioida niin kuin nytkin mutta tähän on suomeksi sanottuna pakotettu tämmöiset kaupalliset toimijat jotka tälläkin hetkellä käytännössä toimivat siellä sähköisessä maailmassa on joitain yksittäistapauksia mutta he joutavat kyllä opiskelemaan sähköisen maailman